ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö kolme

mietinnön esittelee ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kaikkonen olkaa hyvä

arvoisa puhemies

selonteon pyrkimys tehostaa kehityspoliittista toimintaa ja vaikuttavuutta keskittämällä toiminta valittujen painopisteiden ja kohdemaiden sekä järjestöjen ympärille on lähtökohdiltaan oikeansuuntaista aika kuitenkin vasta näyttää arvoisa puhemies tuottaako nyt valittu keskittäminen haluttuja tuloksia tässä mielessä vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppupuolella eduskuntaan tuotava selvitys linjausten toimeenpanosta ja suomen kehityspolitiikan tuloksista on tärkeä

ulkoasiainvaliokunta yhtyy selonteon toteamukseen kehityspolitiikan tärkeydestä osana suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa osallistuessaan kansainvälisten ongelmien ratkaisuun suomi vahvistaa samalla ulkopoliittista ja taloudellista asemaansa ja kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksiaan ulkoasiainvaliokunta

arvoisa puhemies tässä yksimielisessä mietinnössään ulkoasiainvaliokunta näkee myönteisenä sen että suomen kehityspoliittinen ohjelma on nyt ensimmäistä kertaa valtioneuvoston selonteko se antaa mahdollisuuden meille eduskunnassa valiokunnissa käsitellä kehityspolitiikkaa laaja alaisesti asiantuntijakuulemisineen selontekomenettely on myös yksi hyvä tapa tuoda

päivänpolitiikkaa ylemmällä tasolla poliittista ohjausta kehityspolitiikkaan selontekomenettelyn jatkaminen kerran vaalikaudessa onkin valiokunnan mielestä perusteltua poliittisen ohjauksen mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi arvoisa puhemies valitettavasti kehitysyhteistyömäärärahojen huomattavan suuret vähennykset vaikeuttavat kaikilla lohkoilla aktiivisen kehityspolitiikan tavoitteiden saavuttamista kehysriihessä ilmoitetut kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lisäsäästöt vaikeuttavat entisestään tätä työtä erityisesti vähenevät määrärahat huomioiden on kehityspoliittinen selonteko laaja ja kunnianhimoinen kokonaisuus se vaatii vielä huomattavaa työstämistä toimeenpanovaiheessa pysyvien kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi vaikka kehitysrahoitukseen kohdistuu kehyskaudella säästöjä korostamme pidemmän pidemmän aikavälin tavoitteena olevaa nolla pilkku seitsemän prosentin bruttokansantuotteesta asia on todettu myös hallitusohjelmassa arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta peräänkuuluttaa myös pohjoismaisen yhteistyön kartoittamisen ja hyödyntämisen tärkeyttä kehityspolitiikassa pohjoismaista yhteistyötä lisäämällä voidaan turvata vaikutusmahdollisuudet myös niukempien määrärahojen aikana arvoisa puhemies todellisten kehitysvaikutusten aikaansaaminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä kehitysyhteistyön pitkäjänteisyyden kannalta ulkoasiainvaliokunta pitääkin hyvänä että selonteko on vahvasti sidottu ykn kestävän kehityksen toimintaohjelmaan agenda sen tavoitteet ulottuvat viidentoista vuoden päähän pidämme myös selonteon painopistealueita oikeina niiden lisäksi painotamme kuitenkin seuraavien teemojen tärkeyttä lisääntymis ja seksuaaliterveydenhuolto nuorisotyöttömyys ja siihen puuttuminen erityisesti koulutuksen keinoin kehitysmaiden veropohjan ja veronkantokyvyn kehittäminen sekä metsätalouden hankkeet suomella on näissä teemoissa merkittävää erityisosaamista ne ovat myös keskeisessä roolissa pysyvien kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi kohdemaissa ja siksi niihin on luontevaa ja myöskin tarpeellista panostaa ottaen huomioon käynnissä olevan pakolaiskriisin mittasuhteet on pakolaisuuden ja muuttoliikkeen huomioiminen selonteossa valitulla tavalla ulkoasiainvaliokunnan mielestä perusteltua painotamme erityisesti lähtömaiden poliittisten prosessien ja kansallisten reformihankkeiden tukemisen tärkeyttä kriisien ratkaisukeinoina tässä työssä rauhanvälitys ja konfliktien ehkäisy ovat sellaista toimintaa ulkoasiainvaliokunta näkee suomella ja suomalaisilla kansalaisjärjestöillä olevan erityisiä toimintamahdollisuuksia on tärkeää että toimintaan löydetään riittävän nopeat ja joustavat rahoitusjärjestelyt arvoisa puhemies lopuksi vielä ulkoasiainvaliokunta painottaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemän kehitysyhteistyön merkittävää roolia suomen kehityspolitiikassa kansalaisjärjestöjen osaamisen ja kontaktien hyödyntäminen myös yritysten kehitysmaihin suuntaamassa toiminnassa on tärkeää yhteistyön kehittäminen myös suomessa asuvien maahanmuuttajien kanssa on tässä mielessä tärkeä asia arvoisa puhemies kiitän valiokuntaa hyvästä yhteistyöstä mietinnön valmistelussa ja kaikkia muitakin jotka ovat tämän selonteon valmisteluun tavalla tai toisella

arvoisa rouva puhemies

parempaa elämää kaikki varmasti ovat yhtä mieltä siitä että kehitysyhteistyöllä aikaansaatavan toiminnan on oltava vaikuttavaa kuten ulkoasiainvaliokunta mietinnössään totesi aiempaa vähempien resurssien aikana on entistäkin tärkeämpää kiinnittää huomiota kehitysyhteistyön tuloksellisuuteen ja mitattavuuteen kehityspolitiikan toimintatapoja uudistamalla ja voimavaroja entistä tarkemmin kohdentamalla hallitus varmistaa sen että suomen keskeisten tavoitteiden on mahdollista myös toteutua näin heikossakin taloustilanteessa naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on on nostettu suomen kehitysyhteistyön painopisteiden kärkeen se on tärkeä valinta sillä kehitysmaiden naisten asemaa todellakin vahvistaa kaikin käytettävissä olevin keinoin se vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan ja on paitsi inhimillisesti oikeudenmukaista myös taloudellisesti järkevää naisten koulutukseen lisääntymis ja seksuaaliterveyteen sekä seksuaalioikeuksiin ja myös poliittiseen toimintaan osallistumiseen pitää panostaa kunnolla on suoranaista tuhlausta että näissä maissa joissa naiset ovat pääsääntöisesti työelämän ulkopuolella joka toisen ihmisen kyvyt jäävät hyödyntämättä tasa arvovaikutusten lisäksi naisten aseman parantamisella saadaan siis vauhtia myös talouskasvuun tähän lisääntymis ja seksuaaliterveyteen liittyen haluan nostaa muutamia faktoja esiin sillä joka toinen minuutti nainen kuolee synnytykseen koska hänellä ei ole mahdollisuutta terveyspalveluihin joka toinen sekunti alle kahdeksantoista vuotias tyttö menee naimisiin vastoin tahtoaan joka neljäs sekunti alle kahdeksantoista vuotias tyttö ja useimmissa tapauksissa tähän liittyy myös vakavia komplikaatioita eli me pystymme kehityspolitiikallamme vaikuttamaan ihmisoikeuskysymyksiin niin että nämä nuoret naiset tytöt ymmärtävät että heillä on oikeus omaan ruumiiseensa me voimme näillä hankkeilla myös voimaannuttaa naisia ja tyttöjä kouluttamalla kouluttamalla heitä jakamalla informaatiota perhesuunnittelusta ja ennen kaikkea korostamalla sitä että lapsen saaminen on aina heidän oma valintansa selonteko määrittelee suomen kehitysyhteistyön toiseksi keskeiseksi painopisteeksi kehitysmaiden talouksien kehittymisen talouskasvu luonnollisesti mahdollistaa lisää työpaikkoja elinkeinotoimintaa ja niiden kautta on hienoa että suomi osallistuu hallituskauden aikana yhteensä yli puolella miljardilla eurolla kansainvälisiin ponnisteluihin saada kehitysmaihin kestävän kehityksen mukaisia investointeja tässä muun muassa finnfund ja muut pohjoismaiset kehitysrahoittajat tekevät aivan loistavaa työtä

voisin vaikka mainita esimerkiksi sambian yhtenä tällaisena maana jossa kaksi kolmasosaa pinta alasta on metsää siellä olisi suomalaiselle metsäosaamiselle todellakin käyttöä haluan kiittää myös ministeri toivakkaa siitä että valitettavista leikkauksista huolimatta suomen halutaan kehittää ja sen tuloksellisuutta parannetaan hallitus on tehnyt tärkeitä priorisointeja ja niiden seurauksena suomi lisää vähiten kehittyneiden ja hauraiden valtioiden tukea sekä kohdistaa lisää voimavaroja pakolaisuuden lähtö vastaanotto ja kauttakulkumaihin näiden uudistusten seurauksena suomen kehityspolitiikka vastaa aiempaa paremmin maailman ja suomen tilanteeseen arvoisa puhemies vielä lopuksi haluaisin esittää pienen miinusmerkin siitä

eun kehityspolitiikkaan vaikuttaminen on jäänyt selonteossa hyvin yleiselle tasolle ja siinä ei nosteta esiin niitä ongelmia joita eulla on koordinoidun toiminnan varmistamiseksi kannustan ministeriä ja muuta hallitusta erittäin aktiivisiin toimenpiteisiin jotta näihin näihin ongelmiin myös pystytään esittämään ratkaisuvaihtoehdot

arvoisa rouva puhemies niin maailman kuin euroopankin kannalta käsittelemme nyt erittäin tärkeää asiaa eriarvoisuuden kasvu köyhyys myös pakolaisuus ovat teemoja jotka liittyvät tähän kehityspoliittiseen selontekoon kuten valiokuntakin omassa mietinnössään toteaa tämä kehityspoliittinen selonteko antaa hyvän pohjan jatkaa suomen pitkän linjan työtä perusarvot ja periaatteet ovat pitkälti säilyneet samankaltaisina ja tälle jatkuvuudelle oman myönteisen arvionsa antoi myös sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ryhmäpuhujamme jutta urpilaisen johdolla tämän asian lähetekeskustelussa on myös hyvä kuten valiokunnan puheenjohtaja täällä esittelypuheenvuorossaan totesi että niin hallitus kuin myös valiokunta omassa mietinnössään korostaa naisten ja tyttöjen asemaa sukupuolten välistä tasa arvoa

täällä on nyt lukuisia muita keskusteluja

niin on erittäin suuri arvo se että ulkoasiainvaliokunta omassa yksimielisessä mietinnössään nostaa erityisesti esille lisääntymis ja seksuaaliterveyteen ja seksuaalioikeuksien turvaamiseen liittyvät asiat kuten valiokunnan puheenjohtaja täällä totesi valiokunta oli hieman sitä mieltä että tämä asia oli hallituksen selonteossa jäänyt hieman vähälle huomiolle ja toivoisin että ministeri voisi omassa puheenvuorossaan kommentoida tätä asiaa on nimittäin niin että pakkoavioliitot ja pakkoraskaudet ovat kyllä hyvin kaukana ihmisoikeuden toteutumisesta maailmalla myös naisiin kohdistuva väkivalta erityisesti seksuaalinen väkivalta on teema josta meidän kaikkien on syytä olla huolissaan pidän hyvänä myös sitä että valiokunta erikseen nosti mietinnössä esille tuon nuorisotyöttömyyden tiedämmehän kaikki minkälaisia vaikutuksia on sillä että meidän nuorillamme ei ole näköaloja se saattaa johtaa hyvin hyvin lohduttomiin lopputuloksiin ja tästä valitettavasti meillä on esimerkkejä myös omasta maanosastamme arvoisa puhemies me sosialidemokraatit totesimme jo lähetekeskustelussa että selonteko kyllä maalaa hyvin hienon ja kauniin kuvan suomen kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta mutta tämä resurssien raju leikkaaminen on erittäin pahassa ristiriidassa ja epäsuhdassa näiden esitettyjen tavoitteiden kanssa

lähetekeskustelussa toivoimme että hallitus olisi kehysriihessään voinut arvioida ja tarkastella näitä erittäin mittavia leikkauksia ja palauttaa edes osan esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja varsinkin yk järjestöjen resursseista valitettavasti jouduimme kovin pahoin pettymään sillä sen sijaan että hallitus olisi tarkastellut näitä rajuja leikkauksia uudestaan hallitus päätti vielä lisätä uusia leikkauksia nimenomaan tämä tuntuu kyllä täysin kohtuuttomalta kun samaan aikaan tässäkin salissa lukuisia kertoja on vaadittu että pakolaisvirrat pitää vain pysäyttää rajoille ja auttaa ihmisiä siellä missä he jo ovat miten tämä tehdään hyvät ystävät jos rahat leikataan ja vielä vähän lisää till eli nämä selonteon kauniit kuvat ja hienot tavoitteet lipuvat arvoisa ministeri teiltä koko ajan kauemmaksi arvoisa puhemies ihan lopuksi haluan nostaa ulkoasiainvaliokunnan kuulemisista esille erään kuulemisen joka oli merkittävä yk undpn johtaja helen clark nimittäin oli myös vieraanamme hän totesi hyvin selkeäsanaisesti sen että pitkäjänteinen työ maailman köyhimpien auttamiseksi vaatii aikaa ja rahaa ja tulokset eivät tule hetkessä tämän tiedon soisi tavoittavan myöskin täällä keskustelussa joskus esitettyjä arvioita siitä että vaikuttavuus on ollut heikkoa on totta että meidän tulee vaikuttavuutta paremmin kyetä arvioimaan mutta se vaikuttavuuden arviointi ei voi tapahtua kuukausissa tai vuosissa vaan sille täytyy varata riittävästi aikaa

arvoisa puhemies vihreät yhtyvät siihen kritiikkiin että juuri tässä tilanteessa jossa maailmalla tarvittaisiin apua valtavat pakolaiskriisit ovat syntyneet tarvittaisiin ennen kaikkea myöskin kehitysavun vakautta ja sen lisäämistä ja on huono asia että suomen kaltaiset maat näyttävät tavallaan väärää esimerkkiä nyt vähentämällä tätä apua mutta olisin kiinnittänyt huomiota asiaan jota ehkä tässä ole tarpeeksi korostettu ja se on koulutuksen merkitys suomi on aina puhunut tyttöjen koulutuksesta naisten aseman parantamisesta se on hyvä asia nyt pohjois afrikassa lähi idässä työttömät nuoret miehet tarvitsevat ammatillista koulutusta enemmän kuin koskaan ja myöskin tässä pakolaisvirrassa joka lähtee syyriasta irakista joka ehkä odottelee turkissa ja muualla on monia jotka ovat joutuneet keskeyttämään joko ammatillisen tai jopa yliopistokoulutuksen pakolaisuuden vuoksi olisi hyvin tärkeää että esimerkiksi turkkiin luotaisiin tilapäisiä yliopistoja syyrian pakolaisille jotta he voisivat siellä opiskella jatkaa opintojaan

monet teemat joita täällä on nyt jo käsitelty ovat tuttuja niitä on käsitelty monessa yhteydessä aikaisemmin tämä pakolaiskysymys on nyt todella uusi asia

se mitä pitää tehdä lähtöalueilla eli toisin missä nämä pakolaisuuden edellytykset syntyvät pitäisi nyt sekä euroopan unionin että myöskin suomen kaltaisen kehittyneen maan mahdollisimman paljon pistää satsauksia haluaisin korostaa sitä että sellaiset toiminnat kuten finnfundin pyrkimykset aikaansaada siellä yritystoimintaa ovat äärettömän hyödyllisiä ja sillä tavalla luodaan sitä uutta osaamista ja ja edellytyksiä siellä paikan päällä siten ettei tarvitse lähteä saharan yli tänne välimeren ylittämiseen tämä on kyllä sellainen kysymys johon euroopan unionin pitäisi nyt ihan massiivisesti satsata

arvoisa puhemies kehityspoliittinen selonteko ja suomen kehityspolitiikan painopisteet ovat oikean suuntaiset mutta kysymys kuuluu miten nämä hyvät tavoitteet voidaan saavuttaa kun kehitysrahoitukseen on osunut sipilän moukari ja rahoituksesta on leikattu yli neljäkymmentä prosenttia ja ja tämän kevään kehysriihessä vielä lisää

arvoisa puhemies kun rahoitus vähenee niin sen kohdentuminen ja periaatteet korostuvat ja ovat entistä tärkeämmät on tärkeää että kehityspolitiikan painopisteet näkyvät myös yritysvetoisessa rahoituksessa ja humanitaarisen avun kohdentumisessa ja kuten valiokunta korostaa ihmisoikeusperusteisuuden täytyy näkyä kaikessa yhteistyössä ja rahoituksessa ja myös tässä yritysvetoisessa haluaisinkin kysyä ministerin kommentteja tähän hondurasin keissiin missä finnfund finnfund on ollut rahoittamassa

arvoisa rouva puhemies vielä pari sanaa verotuksesta vaikka siitä eilen keskusteltiinkin on aivan selvää että kehitysmaiden taloudet ovat huomattavasti teollisuusmaita riippuvaisempia yritysverotuksesta ja siten kansainvälinen yritysten verovälttely ja voittojen siirto alhaisen tai nollaverotuksen maihin murentavat mahdollisuudet kehitysmaiden oman julkisen rahoituksen lisäämiseen tästä on paljon tutkimustietoa esimerkiksi saharan eteläpuolisen afrikan maat saivat vuonna kaksituhattaneljätoista kehitysapua neljäkymmentä miljardia dollaria ja samana vuonna näistä maista lähti laittomina rahavirtoina veroparatiiseihin kuten hollantiin tai kuusikymmentä viiva sata miljardia dollaria rahaa eli vielä haluaisin ministeriltä kysyä teemmekö riittävästi ja tarpeeksi todellakin että saamme nämä pääomapaot ja aggressiivisen verosuunnittelun verovälttelyn kuriin se on kehitysmaiden ja myös meidän länsimaiden kannalta tietysti erittäin olennainen asia

kehityspolitiikasta on ihan kaunista luettavaa suomi edistää yhdenvertaisuutta kehitysmaiden edellytyksiä kehittää talouttaan ja tukee kehitystä aloilla joilla suomessa on erityisosaamista suomi edistää kehittää laajentaa syventää tukee ihan kauniita sanoja hyvä näin mutta kysymys kuuluu ja tämä kysymys esitettiin useasti myöskin valiokuntakäsittelyssä miten suomi pystyy saavuttamaan nämä asetetut tavoitteet käytettävissä olevilla rahoilla ennen kuin edellisistä leikkauksista on edes toivuttu on hallitus ensimmäisen tilaisuuden tultua leikkaamassa entistä enemmän määrärahoista nyt kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa arvostettu toimija niin ykssa kuin yleisestikin kehitysyhteistyön saralla olemme tavoitelleet ja saaneet ehdokkaita läpi eri yk elimiin mutta nyt valitettavasti leikkaukset ovat pakostakin muuttamassa suomen asemaa kansainvälisellä areenalla toivon että hallitus hyvinkin tarkkaan seuraa miten nämä leikkaukset vaikuttavat ja kysyy itseltään itse asiassa kysyy itseltään onko meillä varaa leikata näin paljon kehitysyhteistyörahoista

selonteko on toki hyvä se sisältää paljon kauniita ja ihan oikeita tavoitteita eivätkä ne ole kovin uusia jatkuvuus on myöskin kehitysyhteistyössä vallitsevaa ja hyvä niin mutta se mikä nyt on todellakin surullista huomiota valiokuntakin mietinnössään on se että kaikelta tältä puuttuu suuressa määrin uskottavuus jopa tulee kyllä mieleen hurskastelunkin maku silloin kun samanaikaisesti leikataan neljäkymmentä prosenttia niistä resursseista joilla kaikkea tätä hyvää pitäisi saada aikaiseksi se mikä selonteossa on ehkä uutta on erityisesti painottaminen finnfundin toimintaan peräti sadalla miljoonalla lisätään hallintoneuvoston puheenjohtajana minulla on täysi luottamus siihen että finnfund käyttää näitä varoja erittäin hyviin tarkoituksiin mutta siitä ei pääse mihinkään että kun tämä tapahtuu näiden muiden leikkausten kanssa samanaikaisesti niin kyllä se synnyttää kysymyksiä jopa katkeruutta kansalaisjärjestöissä ja niissä yk järjestöissä joista me samanaikaisesti leikkaamme huomattavasti voimavaroja

arvoisa rouva puhemies valtiovarainvaliokuntahan teki tässä kuussa tarkastusmatkan kehitysyhteistyökohteisiin etiopiaan ja tansaniaan ja siellä me näimme paljon hyvää mitä kehitysyhteistyövaroilla saadaan aikaiseksi esimerkiksi tansaniassa on hyvä metsäohjelma johon suomalaista osaamista viedään metsän istutukseen ja kasvattamiseen sekä jalostamiseen saakka siellä oli myös erittäin hyvä ohjelma siitä kuinka nuorisotyöttömyyteen pureudutaan mobiilisovellusten toimesta jopa huomattavasti nykyaikaisemmalla tavalla kuin täällä suomessa tuleekin varmaan aika jolloin sieltä käsin tehdään tänne jonkunnäköistä kehitysyhteistyötä sillä he ovat joissain asioissa paljon pidemmällä kuin me itse olemme mutta mitä tulee näihin määrärahaleikkauksiin niin olisin kysynyt ministeri toivakalta sitä voitaisiinko näitä nyt tarkastella toisesta näkökulmasta siten että suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintamahdollisuuksia siten että niiltä ei ei enää jatkossa leikattaisi nyt tässä tulevassa

puhemies selonteko on hyvä ensimmäinen askel pitkäjänteiseen arviointiin ja kuten valiokunta on todennut sitä on jatkettava toinen mahdollisuus pitkäjänteisen työn tekemiseen on on laki joka on käytössä jo joissakin muissa pohjoismaissa ja tämä on yksi esitys mihin muun muassa kehityspoliittinen toimikunta on ottanut kantaa ja halunnut sen selvitettäväksi kysyisinkin ministeriltä missä vaiheessa tämä on meneillään agenda kaksituhattakolmekymmentä äärimmäinen köyhyys ja naisten ja tyttöjen asema mutta tässä omassa maassamme ehkä läpileikkaavuus tässä sukupuolten välisessä tasa arvossa voisi olla hieman paremmallakin tasolla jos rahaa on suunnattu nyt vaikkapa finnfundille niin mikä on finnfundin tasa arvonäkemys ja miten sitä arvioidaan hankkeitten osalta jos me ajattelemme oikeasti että kaikessa työssä tämä tyttöjen ja naisten asema on meidän ykkösjuttuja pakolaisuuden juurisyyt ovat kyllä varteenotettava ja huomioitava kysymys sillä me tiedämme kuinka paljon enemmän niin inhimillisesti kuin taloudellisesti on se että ihmiset joutuvat kuuleman mukaan noin seitsemäntoista vuotta olemaan pakolaisleireillä kun joutuvat lähtemään omista kodeistaan

rouva puhemies myös minä yhdyn niihin ihmetyksiin miten tässä selonteossa asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa kun varsinaisen kehitysyhteistyön taso on tänä vuonna leikattu lähes puoleen eli neljäänsataankahdeksaankymmeneenviiteen miljoonaan euroon hallitus tahtoo auttaa ihmisiä heidän kotimaissaan ja samalla se estää tämän tavoitteen toteutumisen viemällä yhdeltä toimivalta työvälineeltä rahoituspohjan täysin pois tässä on selvä arvovalinta suomi siirtyy pois pohjoismaisesta viitekehyksestä tahtoisin kysyä myös ministeriltä sen sijaan että hallitus käyttää löysiä puheita nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteesta sen tulisi rehellisyyden nimissä tehdä konkreettinen suunnitelma ja aikataulu siitä miten se aikoo saavuttaa tuon tavoitteen aiotteko te tehdä tällaisen

kiinnittää huomiomme maailman nuoriin sukupolviin lähes puolet maailman väestöstä on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita ja yksi pilkku kaksi miljardia heistä asuu kehitysmaissa syyria on menettämässä kokonaisen sukupolven nuoret sukupolvet määrittelevät sen mihin suuntaan maailma menee nuorten radikalisoituminen on siis yksi suurimmista uhkakuvista joita meillä on toivoisin että tästä aiheesta radikalisoitumisesta ja sen ehkäisystä keskusteltaisiin meilläkin enemmän

osallistuin huhtikuussa valtiovarainvaliokunnan matkalle etiopiaan ja sain siellä hämmästyksekseni tietää että addis abeban keskustassa sijaitseva viisitähtinen radisson blu hotelli oli saanut rahoitusta finnfundilta tällaisen kansainvälisen rahaston kautta kun nyt finnfundin rahoitusta kertaheitolla on lisätty enemmän kuin rahasto itse pyysi on hyvin mahdollista että finnfund kasvattaa osuuksiaan tällaisissa kansainvälisissä pääomarahastoissa joita on erityisesti afrikassa hyvin paljon monet näistä rahastoista ovat rekisteröityineitä veroparatiiseihin ja näiden rahastojen rahoitettavien hankkeiden joukosta löytyy muun muassa yksityiskouluja ja hotelleja haluaisin kysyä ministeriltä miten tämänkaltaiset hankkeet kytkeytyvät suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin onko tämä sitä vaikuttavuutta mitä kehityspolitiikalla halutaan miten hallitus aikoo edistää läpinäkyvyyttä ja yritysvastuuta myös finnfundin toiminnassa

puhemies on tavattoman hyvä että tässä keskustelussa nostetaan erilaisia näkökulmia esille ja on esimerkiksi äärimmäisen tärkeää puuttua tähän verovälttelyn tematiikkaan joka eilenkin oli salissa keskustelussa nämä niin sanotut panama paperit ovat nostaneet veroparatiisit ja yleisemminkin verovälttelyn ison keskustelun kohteeksi ja ja hyvä niin nyt olisin vielä halunnut varmistaa ministeri toivakalta että kun viime kaudella hyväksyttiin ensimmäinen hallituksen kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma niin aikoohan hallitus nyt päivittää tätä ohjelmaa ja tuoda sen myös jollakin tavalla eduskunnan käsiteltäväksi vielä puhemies haluan kyllä kysyä kun nämä kehitysyhteistyön lisäleikkaukset tulivat julkisuuteen niin olemme saaneet nyt lukea että kehitysyhteistyöstä on leikattu suhteellisesti jo enemmän kuin miltään muulta politiikan alalta

on äärimmäisen tärkeää että meillä riittää rahoja siihen että naisten asemaa parannetaan globaalisti koko maailmassa naisten ja lasten asemaa se on täysin selvä asia mutta arvoisa ministeri tässä tuli äsken esille rahojen kohdentuminen kuinka tarkkaan meillä itse asiassa katsotaan se se mihinkä ne rahat kohdentuvat ja mihinkä niitä rahoja käytetään se olisi äärimmäisen tärkeää henkilökohtaisesti tiedän tapauksen sri lankassa jossa kolmisenkymmentä vuotta sitten perustettiin orpokoti ja me olemme rahoittaneet sitä ja niiden tietojen mukaan joita minulla tällä hetkellä on rahoitamme edelleenkin asia on vain niin että nuorin lapsi on tällä hetkellä jo yli kolmekymmentä vuotias rahat varmasti riittäisivät paljon pitempään jos tarkkaan katsottaisiin se minne ne kohdentuvat ja miten niitä siellä määränpäässä käytetään ettei sitten kävisi niin että me autamme vain sitä paikallista korruptiota koska se on kai se asia mikä meidän on on pakko myöntää että näin on mutta meidän täytyy katsoa tarkkaan mihin rahat menevät että ne menevät oikeisiin paikkoihin

eilen tosiaan käytiin verovälttelystä tärkeä keskustelu ja siinä yhteydessä tuli esille myös se miten kohtalokasta kehitysmaille veroparatiisitalous on tosiasia on on se että köyhimmistä maista valuu vuosittain verottamatonta pääomaa kahdeksansadan miljardin edestä köyhästä etelästä vauraampaan pohjoiseen pohjoiseen tämä summa vastaa yhdeksänkertaisesti kehitysavun kokonaismäärää mikä on aika kuvaavaa tuo esille tämän ongelman ongelman vakavuuden suomessa veroparatiisitaloutta ovat tutkineet muun muassa kansalaisjärjestöt finn watch ja kepa ja niiden rahoitusta hallitus on leikannut merkittävästi näiden näiden kehitysyhteistyömäärärahaleikkausten yhteydessä pääministeri sipilä on lupaillut että hallitus voisi tämän kevään aikana tarkastella uudestaan niitä määrärahoja joita hallitus käyttää harmaan talouden ja verovälttelyn kuriin laittamiseen olisin kysynyt voisiko tässä yhteydessä tarkastella myös finnwatchin ja kepan

arvoisa puhemies tämä selonteko on todellakin monella tapaa juuri nyt ajankohtainen ykn agenda tavoitteet pariisin ilmastosopimus ja tietenkin tämä akuutti pakolaiskriisi ovat kaikki isoja asioita joihin tämä selonteko hyvin keskeisesti liittyy onkin tärkeätä muistaa että kehityspolitiikka ei saa olla irrallaan muusta politiikasta vaan se on osa ei ainoastaan ulkopolitiikkaa vaan vaan kaikkea politiikkaa ja päätöksentekoa mitä me täällä teemme selonteossakin mainitaan että vuoropuhelua ja tiedonsaantia vahvistetaan osaltaan tämä selonteko sitä jo tekee se tukee avoimuutta ja ja ennakointia mutta kysyisin vielä ministeriltä millä tavalla toimeenpanossa tätä vuoropuhelua ja tiedonsaantia on tarkoitus edistää

puhemies suren erityisesti sitä että nimenomaan näitten kansalaisjärjestöjen jotka tekevät hyvää ruohonjuurityötä toimintaedellytykset ovat niin dramaattisesti heikentyneet nyt näiden hallituksen leikkausten vuoksi tähänhän myös valiokunta tässä mietinnössään kiinnittää huomiota ja moittii sitä että näin merkittävät muutokset olisi pitänyt toteuttaa vähitellen jotta hankkeita ei ei olisi jouduttu ajamaan alas sillä tavalla hallitsemattomasti niin kuin nyt on tehty valitettavasti nämä leikkaukset ja ja vähennykset kohdistuvat juuri niille tärkeille sektoreille joita täällä on painotettu tyttöjen ja naisten naisten kehityksen ja ja aseman parantamiseen terveydenhuoltoon koulutukseen

arvoisa puhemies itse toteaisin että

pysty edistämään eikä terrorismia estämään ja se on hyvä muistaa vaaliteemoissa perussuomalaiset toivat esille myös sen että kehitysyhteistyörahat ovat myös sellaisia joista joista voidaan joutua leikkaamaan täällä on kerrottu että kaikkia asioita ei ole tuotu esille vaaliteemoissa tämä tämä on tuotu ainakin meidän puolestamme

teettekö yhteistyötä siinä mielessä että nyt olisi muun muassa afrikassa paljon erilaisia cleantech hankkeita eivät vaatisi niinkään valtion rahaa vaan nimenomaan sitä tukea siellä olisi todella paljon kysyntää tällaiselle ollaanko tekemässä yhteistyötä esimerkiksi team finlandin

puhemies kiinnitän huomiota myös tähän resurssien leikkaamiseen ja siihen tavallaan pitkäjänteiseen työhön johon suomi on sitoutunut erityisesti kun suomi on aina korostanut sitä että naisten asemaa pitää vahvistaa seksuaaliterveys on otettava agendalle tyttöjen asemaa on vahvistettava niin kun tavallaan nyt nämä resurssien leikkaukset kohdistuvat järjestöihin jotka tekevät tätä työtä niin se se iskee aika kovalla tavalla poskelle whon ja ykn hiv ja aids järjestön määrärahat leikataan kokonaan eli um ei myönnä näille enää jatkossa rahaa me tiedämme että ehkäisyvalistus turvallinen abortti ovat ihan keskeisiä asioita maailman tyttöjen ja nuorten naisten seksuaaliterveyden ja terveyden osalta suomi oli mukana hyvin vahvasti aikanaan silloin kun pekingissä hyväksyttiin naisten asemaa koskeva toimintaohjelma yklle ja siellä seksuaaliterveys saatiin ensimmäisen kerran olin tuossa kokouksessa mukana sitä tekemässä ja todella suomea arvostettiin onko nyt käyty tätä painopistekeskustelua avoimesti mihin suunnataan

arvoisa rouva puhemies on oikein että keskustelemme täällä kehityspoliittisesta selonteosta kriittisesti ja rakentavasti ja on tärkeää että me monissa puheenvuoroissamme otamme erityisesti naisten ja tyttöjen ja haluamme sitä olla edistämässä sen sen takia tuntuukin kohtuuttomalta että kansalaisjärjestöjen leikkaukset kohdistuvat juuri sinne missä eniten pystytään tuomaan tätä työtä eteenpäin mutta en voi olla kiittämättä edustajia paloniemi ja andersson jotka nostivat verovälttelyn ja sitten finnfundin toiminnan tiettyjä osia siitä että onko kaikki niin kuin pitäisi erityisesti pitää huomioida se mitä edustaja haavisto toi esille koulutuksen osalta siellä olevien nuorten miesten koulutuksen taso on yksi ehkä parhaiten menestyviä tarinoita jos me jatkossa pystymme saamaan koulutuksen tasoa niitten nuorten miesten osalle jotta me voimme kytkeä heidät sinne omaan omaan maahansa tuottamaan hyvinvointia etteivät he lähde pakolaisiksi jolloin heistä voisi sitä kautta tulla meille se uhka mitä me

puhemies haluan kommentoida edustaja haataisen puheenvuoroa seksuaaliterveyden ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen on tärkeää mutta olen kyllä eri mieltä tämän turvallisen abortin edistämisen asemasta kehitysyhteistyössä abortti ei ole koskaan turvallinen sille lapselle johon johon se kohdistuu ja elämän lopettaminen myöskään syntymättömän lapsen kohdalla ei ole mielestäni ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia edistävää ja kunnioittavaa kehitystyötä arvoisa
rouva puhemies edustaja räsäselle vastauksena olen kiertänyt lukuisissa kehitysmaissa ja kuullut siellä tarinoita muun muassa meksikossa kolmetoista vuotias tyttö raiskattu aborttia ei tullut onko se oikein on olemassa turvallinen abortti yhdistettynä seksuaaliterveyskasvatukseen ehkäisyvälineiden saatavuuteen tämä on suomen linja ollut meillä on saatu abortit laskuun ja niihin tarvitsee hyvin harvoin turvautua mutta kehitysmaissa kuolee päivittäin naisia siitä syystä että turvallinen abortti ei ole mahdollinen ja siitä syystä tämä asia on kyllä todella keskeinen ja tärkeä kysymys

naisten ja tyttöjen seksuaali ja ja oikeudet ovat erittäin tärkeä ihmisoikeuskysymys myös kehitysmaissa ja yhdyn kyllä siihen ulkoasiainvaliokunnan huoleen siitä että selonteossa ei ole riittävästi tätä asiaa ja sen tärkeyttä huomioitu sen pitäisi olla läpileikkaavana teemana kaikessa kehityspolitiikassamme ja rahoituksessa myös kriisialueilla tarve seksuaaliterveydelle ja perhesuunnittelulle ei katoa eivätkä raskaudet katoa myöskään kriiseissä tai pakolaisena ollessa yksi viidesosa lisääntymisikäisistä tytöistä ja naisista on raskaana kriisialueilla yli puolet äitiys ja alle viisivuotiaiden kuolemista tapahtuu kriisialueilla seitsemän kymmenestä naisesta altistuu väkivallalle kriisialueilla kysynkin ministeriltä miten suomi ottaa huomioon seksuaali ja lisääntymisterveysasiat kriisialueilla ja miten se näkyy meidän humanitäärisessä avussamme

puhemies kyllä minun täytyy tähän asiaan myös nyt kommentoida kun ajatellaan kuinka paljon näitten raiskausten lisäksi on lapsiavioliittoja kehitysmaissa valtava määrä yksitoista viiva kolmetoista vuotiaita tyttöjä toistuvia raskauksia siis se on järkyttävää että näissä synnytyksissä kuolee ja vammautuu runsaasti näitä nuoria tyttöjä että kyllä minun mielestäni näissä tapauksissa nyt se abortti monissa tapauksissa voisi pelastaa lapsen hengen

rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta kuunteli tänä keväänä pitkään eri asiantuntijoita tästä aborttiasiasta kun käytiin keskustelua siitä tulisiko meidän sallia lainsäädännössä oikeus ammattihenkilöstölle kieltäytyä abortissa avustamisesta ja siinä yhteydessä kävi hyvin selkeästi ilmi se että

jos abortista tehdään ikään kuin laiton se ei vähennä aborttien määrää sinänsä mutta sen se tekee että laittomat väärin tehdyt abortit lisääntyvät ja niiden yhteydessä aiheutetaan pysyviä vammoja ja myöskin kuolemantuottamuksia paitsi lapselle myöskin myöskin

lisäksi eriarvoisuus lisääntyy koska silloin ne ihmiset joilla on varaa ja mahdollisuus matkustaa maahan tai paikkaan jossa laillisen abortin saa tekevät sen mutta sitten taas varattomat eivät voi sitä tehdä mitään asiallisia perusteita tälle ehdotukselle jonka edustaja räsänen toi ei ole olemassa
arvoisa rouva puhemies jos me keskitymme pelkästään keskustelemaan siitä abortti laillinen vai vai ei niin me suljemme silmät tältä isolta kokonaisuudelta meidän pitää aidosti puhua lisääntymis ja seksuaaliterveydestä kokonaisuutena juuri niin kuin edustaja tuula haatainen tuossa aiemmin totesi kehitysmaissa on valtavan paljon raiskauksia ei toivottuja raskauksia ei toivottuja pakkoavioliittoja synnyttäneiden keski ikä on hyvin alhainen kuukausi sitten olin sambiassa ja tapasin ikäiseni naisen jolla oli jo lapsenlapsenlapsia ja se kertoo siitä että jos synnyttäneiden keski ikä on siinä viidentoista molemmin puolin niin ennuste ei ole sen lisäksi haluan sanoa että kehitysmaissa tapahtuu valtavan paljon ennenaikaisia synnytyksiä ja ja te edustaja räsänen alan asiantuntijana tiedätte sen mitkä mahdollisuudet on kilon

rouva puhemies tiedän että kysymys raskaudenkeskeytyksestä on jakava ja se on on herkkä asia eikä se ole lainkaan se keskeisin kysymys edes silloin kun puhumme kehitysyhteistyöstä mielestäni tyttöjen ja naisten asemaa samoin kuin synnytysten turvallisuutta tulee edistää ihan normaalin terveydenhuollon ehkäisyvälineiden saatavuuden myös sen mahdollistamiseksi että lapsi voidaan antaa adoptoitavaksi adoptoitavaksi silloin kun vanhemmat eivät itse itse kykene häntä

ei tulisi olla mikään painopiste että abortteja edistetään
sitten puheenvuoro ministeri toivakalle viisi minuuttia pyydän tänne puhujakorokkeelle kiitos

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat kiitän tästä vilkkaasta keskustelusta kiitän myös valiokuntia erittäin hyvästä työstä sekä työelämä ja tasa arvovaliokuntaa ympäristövaliokuntaa että myös

pidän myöskin tervetulleena sitä uavn näkemystä että selonteossa ajattelu on siirtynyt avun antamisesta globaalien haasteiden yhteiseen ratkomiseen se on nimenomaan semmoinen kantava ajatus tässä selonteossa että globaalit haasteet ovat meille yhteisiä ja meidän on ratkottava

kehitysyhteistyölle selkeitä painopisteitä ja on hyvin tärkeätä että näitä edistetään laajalti se ei ole ainoastaan kehityspoliittisten toimijoiden työtä esimerkiksi ulkopolitiikalla me vaikutamme paljon naisten ja tyttöjen oikeuksiin kansainvälisten normien ja sitoumusten puolustamisessa eun kauppapolitiikalla vahvistetaan kehitysmaiden talouksia ja toisaalta tämmöinen kansainvälinen yritysvastuu lisääntyvä trade and aid ajattelu vahvistaa juuri yritysten vastuullista toimintaa ja verotuksen pelisääntöjen kehittämistä joka muuten on suomen yksi tärkeä painopiste mihin täälläkin kiinnitettiin huomiota

painopistevalintoja pidettiin oikeina ja siitä minä olen iloinen koska se antaa erittäin vahvan tuen kaiken kaikkiaan tälle kehityspolitiikkatyölle tulevaisuudessa tämä on sitä jatkuvuutta jota ollaan vuosia kuulutettu kehityspolitiikalle mutta sitten muutama asia jotka haluaisin näistä painopisteistä nostaa esille ja jotka tässä keskustelussa nousivat vahvasti esille huolena naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti lisääntymis ja seksuaaliterveys ja niihin liittyvät oikeudet ja se että ne olisivat tässä selonteossa jääneet vaille huomiota tai liian vähälle huomiolle tästä minä olen pahoillani siitä syystä että tässä on nyt väärinymmärrys

kuten tiedän aiemminkin täällä vahvasti kansanedustajien ja ministereiden tehneen ja suomi on tässä asiassa tunnettu meitä pyydetään nimenomaan puhumaan tämäntyyppisiin tilaisuuksiin lisäksi ykn väestörahasto

unfpa on yksi meidän tärkeimpiä ykn kumppaniorganisaatioita ja tälläkin hetkellä vaikka olemme joutuneet rahoitusta vähentämään olemme kymmenenneksi suurin rahoittaja unfpan työssä eli siinä mielessä haluaisin kertoa tämän että tämä on korkealla samoin kuin un womenin toiminta joka omalla tavallaan myös tukee tämäntyyppisiä naisten oikeuksia vaikka se ei suoranaisesti ole heidän ensimmäinen kohteensa mutta

kaikki naisten oikeuksien hyväksi tehtävä työ tukee myös varmasti tätä seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämistä sitten minä nostaisin oikeastaan esille sen mikä nousi tässä muutamissa puheenvuoroissa tämän eun työn merkityksen minä itse näen että tämä on ihan hyvä huomio tämä ei varmasti ole noussut tässä riittävän hyvin esille ja se on edelleen sellainen kanava tehdä vahvasti kehitysyhteistyötä eu jäsenmaiden kesken jossa meillä on parannettavaa lisää joustavuutta esimerkiksi tällaisen pakolaiskriisin tullen pystytään varmasti tässä rahoituksessa tekemään jos siihen halua on sitten huomaan että jo eu tasolla kauppa ja kehitysyhteistyö on lisääntynyt koko ajan ja se tuo myös lisäarvoa sille koska sillä pystytään näitä kehitysmaiden tavoitteita että työpaikkoja syntyisi lisää vahvemmin myös eun keinoin lisäämään mutta sitten tässä nousi muutamia asioita jotka haluaisin vielä erikseen nostaa jos puhemies sallii eli nämä leikkaukset jotka me joudumme vielä näiden valitettavan suurien leikkauksien lisäksi tekemään kehysriihessä päätetyt kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lisäleikkaukset minä sanon ihan suoraan että minä olen todella pahoillani näistä tämä päätös oli hyvin valitettava

mutta edelleen tämä taso tulee olemaan tulevien vuosien aikana korkeammalla kuin tänä vuonna nyt sen keskiarvo on noin nolla meidän bktstä ja se hieman nousee tulevina vuosina mutta nolla pilkku seitsemän tavoite on tietenkin edelleen tavoitteena se on kaukana mutta sen eteen toki teemme työtä että saamme kehitysyhteistyörahoitusta sitä kohti mutta sen haluan myös sanoa että nämä uudet leikkaukset kohdistuvat vasta vuosille kaksituhattakahdeksantoista niin että ne eivät ole nyt mistään suunnitellusta pois vaan me ehdimme rauhassa ulkoministeriössä valmistelemaan nämä rahoituspäätökset ja ja sitä kautta sitten tämän toteamaan mutta jos vielä saan sanoa mitä itse pidän tässä leikkauksiin liittyen tärkeänä se ei vaikuta meidän humanitääriseen rahoitukseen ja toinen jota haluan suojella tässäkin yhteydessä ja tässä yhteydessä erityisesti on suomalaiset kansalaisjärjestöt mutta sitten jos saan seuraavassa puheenvuorossa vastaan loppuihin kysymyksiin

sellainen olo että kauas pilvet karkaavat näiden kehitysyhteistyöleikkausten kanssa mutta mielestäni oli hyvä että ministeri korosti tätä seksuaaliterveyspuolta koska se on kuitenkin väestöpolitiikassa sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien ja terveyden ja hengissä selviämisen kannalta erittäin tärkeä asia muistuttaisin että sitä eivät tee yritykset sitä tekevät nimenomaan yk järjestöt ja kansalaisjärjestöt se ei toimi sillä tavalla että me ajattelemme että se hoituisi kaupallisilla markkinoilla haluaisin nostaa esiin toisen asian joka mielestäni on merkittävä näissä kehitysyhteistyöleikkauksissa vietiin ykn ympäristöohjelman rahat ensin pois kokonaan ja sitten onneksi hallitus peruutti ja sinne jäi pieni siemenraha mutta esimerkiksi työelämä ja ja tasa arvovaliokunta tapasi tapasi ympäristöohjelman johtoa ja kyllä siellä oltiin hyvin pahoillaan näistä leikkauksista siellä oli epäily siitä ovatko he tehneet jotain hyvin radikaalisti väärin kun suomi vetää näin merkittävästi rahoituksensa pois ja sanoivat että he kyllä ymmärtävät sen että maat säästävät eri olosuhteissa mutta näin radikaalit ratkaisut ovat nimenomaan suomen kannalta

puhemies nyt kyllä joudun olemaan edustaja filatovin kanssa vähän vastakkaista mieltä koska minun näkemykseni mukaisesti finnfundin kautta voitaneen katalysoida

edistävät tyttöjen ja naisten asemaa kehitysmaissa näin nähdäkseni finnfundin pääomahan ei sinänsä kulu vaan se itse asiassa kasvaa sinne on annettu aikanaan yhteensä satakuusikymmentäviisi miljoonaa ja siitä pääosa viimeisen kahdeksan vuoden aikana on tehty neljäsataa sijoituspäätöstä eli hanketta pääoma on kasvanut kahteensataanviiteenkymmeneen miljoonaan lainanoton avulla sijoitukset ovat tällä hetkellä kolmesataakaksikymmentä miljoonaa koko laaja salkku on noin kuusisataa miljoonaa ja tällä hetkellä on odottamassa sijoituspäätöksiä kolmesataa miljoonaa toivottavasti nämä päätökset ovat sellaisia millä edistetään koulutusta tyttöjen ja naisten asemaa sekä jätteitten käsittelyä biojalostusta ja metsähankkeita kehitysmaissa

arvoisa puhemies luulen että edustaja vähämäki unohti yhden asian minun puheenvuorostani elikkä ja tyttöjen ja naisten oikeudet en ollenkaan epäile etteikö yritysten kautta voida sinänsä edistää tasa arvoa ja tyttöjen ja naisten oikeuksiakin vaikkapa työllisyyspolitiikan kautta jos siellä priorisoidaan naisten työllisyyttä mutta sen sijaan on vaikea nähdä että yritykset hoitaisivat esimerkiksi seksuaalineuvontaa tai tai

hallitus haluaa siirtää painopistettä avustamisesta globaalien haasteiden ratkaisuun se on ihan hyvä mutta sen kanssa on kyllä ristiriidassa mitenkä sitten toimitaan ilmastonmuutoksen suhteen sehän on suurin paitsi turvallisuus myöskin kehityskysymys ja vaikka parhaassa tapauksessa pariisin sopimus sellaisenaan saataisiin toteutettua ilmastonmuutoksen eteneminen aiheuttaa valtavia sopeutumistarpeita ja paineita nyt kuitenkin tämä hallitus on purkanut purkanut sen edellisessä hallituksessa tehdyn päätöksen jonka mukaan päästökauppatulot varataan lisäyksenä lisäyksenä kehitysyhteistyöhön ja kun samanaikaisesti on ilmeisesti peruttu myöskin se noin sadan miljoonan panostus ilmastorahastoon niin tämä minusta on erittäin merkittävä linjaus joka tarkoittaa sitä että ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat jos ei hoideta merkitsemään ihmisille lisää pakkoa lähteä etsimään elinkelpoisempia olosuhteita lisää konflikteja lisää pakolaisia kaikkia niitä joita varten meidän pitäisi nyt toimia niin että tällaisia

jouduin käymään neuvotteluja niin suomalaisten järjestöjen kuin muun muassa yk järjestöjenkin kanssa ja kyllä siitä selvittiin kertomalla suomen tilanne nyt tilanne on samanlainen että suomen talous ei kestä sitä menotasoa mikä oli viime vaalikaudella näin nyt sitten leikataan kaikkialta valitettavasti myös

puhemies yksi asia johon on hyvä kiinnittää huomioita on kuitenkin kun veronmaksajien varoja käytetään että niitä pitää käyttää tarkasti ja pitää olla hyvä kontrolli täällä edustaja tolppanen kertoi tarinaa sri lankasta toivottavasti tarina ei ole tosi mutta jos on sinne pitää lähettää tarkastaja ja asia pitää selvittää jos tällainen urbaani legenda on että että varoja käytetään huonosti samaten kun edustaja östman otti esille että unrwassa tehdään terroristikoulutusta tai tai kouluissa tällaista omana ministeriaikanani tätä selvitettiin mentiin katsomaan pantiin selvitys liikkeelle saatiin selvitykset mitä ne videot olivat siellä oli väärennettyjä dokumentteja väärennettyjä uutisia joita leviää netissä näihin pitää tarttua pitää mennä paikan päälle katsomaan me olemme vastuussa siitä että varat käytetään hyvin

on tuotu eduskuntaan ja siitä haluan kiittää kiittää myöskin kuten ministeri sanoitte nämä painopisteethän ovat sellaisia mitkä me kaikki voimme täällä hyväksyä on tosiaankin hyvin tärkeätä että tämä agenda kaksituhattakolmekymmentä toimii pohjana vaikka olenkin sitä mieltä että että siitä täytyy käydä ihan oma keskustelunsa myöskin täällä eduskunnassa

prosenttia on valtavan paljon se on valtavan suuri leikkaus tosiaankin kirkon ulkomaanapu joutuu pelkästään leikkaamaan tuen noin viideltäsadaltatuhannelta ihmiseltä ja tässä on paljon tyttöjä ja ja myöskin naisia joista olemme tänään keskustelleet ja puhuneet valitettavasti nämä suurimmat leikkaukset myöskin kohdistuvat yk järjestöille ja en olisi suomen maineesta aivan niin vakuuttunut kuin ministeri toivakka äskeisessä puheenvuorossaan toivon tosiaankin että tämä tosiasia muistetaan hyvän selonteon yhteydessä koska tosiasioita ei voi muuttaa korulauseiksi

puhemies sitä saa mitä tilaa perussuomalaisten vaaliohjelmassa oli että tässä taloustilanteessa kehitysavusta täytyy leikata leikattiin tosin täytyy sanoa että niin oli ymmärtääkseni kokoomuksenkin vaaliohjelmassa ymmärrys on siitä että taloustilanne on vaikea niin kuin edustaja kankaanniemi aivan oikein sanoi

arvoisa puhemies nyt on kyllä ihan pakko todeta että taitaa olla tämä perussuomalaisten lupaus lähimainkaan se ainoa joka on sitten pitänyt koska kyllä ainakin keski suomessa siwan kulmalla on ihmetelty kovasti niitä muita lupauksia joita ei ole kyllä näkynyt lähimaillakaan mutta puhemies tähän asiaan josta edustaja elo tässä totesi että pitää humanitaariseen apuun noilla lähtöalueilla kiinnittää huomiota tämä pitää paikkansa monet näistä lähtijöistä tänne eurooppaan ovat lähteneet pakon edessä koska lapset eivät pääse kouluun ruoka annoksia pienennetään terveydenhuolto näillä leireillä pahenee siis nämä ovat aivan selviä lähtösyitä näille ihmisille jokainen meistä varmasti tekisi näin mutta se ei poista sitä etteikö meidän pidä tehdä pitkäjänteistä työtä jotta pääsemme näiden juurisyiden hoitoon kiinni siinä ihmettelen tätä hallituksen linjaa että

on erinomaisen miellyttävä tukea selonteon kaikkia hyviä asioita ja on erittäin tärkeätä että eduskunta seuraa tarkasti miten ykn kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat mutta sitten näihin resursseihin kyllä se ikävä kyllä niin on arvoisa ministeri että ei mopolla aivan mahdottomia te olette leikanneet viime syksynä kehitysyhteistyömäärärahoista jo lähes puolet erityisesti ykn jäsenjärjestöiltä ja nyt te leikkaatte vielä kumuloidusti lähes seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana miten te voitte perustellusti sanoa että nämä selonteon hyvät tavoitteet toteutuvat miten te voitte sanoa että näitä hyviä aikeita voidaan viedä eteenpäin te sanoitte kovin monta kertaa mutta tuossa äskeisessä puheenvuorossanne kun käsittelitte sitä miten suomi saavuttaa tämän nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteen onko ministeri toivakka niin että suomi on edelleen sitoutunut ylipäänsä siihen että me tavoittelemme tätä nolla pilkku seitsemän prosentin bruttokansantuotetavoitetta kyllä vai ei

arvoisa puhemies monessa puheenvuorossa on tuotu esiin tämän selonteon ja sen painopisteiden ansiot tässä on nimenomaan tällainen eteenpäin katsova mieli eräänlainen ihanteiden haaksirikko kun vaikuttavuus on ollut monin paikoin kyseenalaista ja tällainen pessimismi on ollut kehitysyhteistyössä viime aikoina vallalla ei se nyt ihan uusi ilmiö ole kyllähän matti pulkkinen kai jo kahdeksankymmentä luvun puolivälissä kaunokirjallisessa teoksessa romaanihenkilön kuolemassa kiinnitti huomiota näihin samoihin kysymyksiin herätti keskustelua mutta nyt kun tässä on selkeitä painopisteitä niin kysyn ministeriltä näettekö että nämä painopisteet ovat sillä tavoin oikeita ja kestäviä että jos taloudellinen tilanne paranee niin

puhemies eihän hallitus ainoastaan ole leikannut vaan hallitus on myöskin tehnyt tällaisen painopisteen siirron suomalaisessa kehitysyhteistyöpolitiikassa ministeri ei valitettavasti vastannut sanallakaan kysymykseeni näistä finnfundin kansainvälisistä pääomarahastosijoituksista joten aion toistaa kysymykseni miten näiden rahastojen kautta rahoitettavat hankkeet kuten esimerkiksi viisitähtiset luksushotellit tai yksityiskoulut tukevat suomen kehityspoliittisia tavoitteita ja niiden edistämistä tässä on nyt siis leikattu kansalaisjärjestöjen tekemästä monenkeskisestä kehitysyhteistyöstä jota varten on vuosikymmenten saatossa kehitetty aika tarkkojakin malleja vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan samanaikaisesti kun tätä painopistettä nyt on siirretty finnfundille joka myöskin tekee investointeja näiden rahastojen kautta ja näiden sijoitusten kohdalla me emme edes tiedä aina välttämättä mihin nämä rahat loppupeleissä päätyvät eli miten tätä vaikuttavuutta

ministeri varmaan vastaa tarkemmin finnfundista mutta en malta olla hallintoneuvoston jäsenenä sanomatta että edustaja anderssonin katsoa kuinka paljon köyhissä maissa itse asiassa julkinen koulutus vastaa tarpeisiin monissa köyhissä maissa kaikkein köyhimmät vanhemmat esimerkiksi slummeissa keräävät rahaa ja perustavat perustavat omia kouluja koska se julkinen puoli ei toimi että pelkästään sana yksityiskoulu ei nyt tässä tapauksessa valitettavasti ihan vastaa sitä mitä te varmaan haette kannattaa katsoa minä olen erittäin paljon tätä asiaa selvittänyt

minä en nyt oikein oikein näe mutta ministeri varmaan tietää tarkemmin tässä kyllä mitään valtavia ristiriitoja tai tai läpinäkymättömyyttä finnfund tekee erittäin hyvää työtä ja sitä omistajaohjauksen keinoin pidetään kyllä erittäin tiukassa ojennuksessa

esimerkki finnfund on muun muassa sijoittanut tällaisen fanisi venture capital nimisen rahaston kautta joka sitten osaltaan rahoittaa yksityisiä kouluja hillcrest international schools nimisen yrityksen kautta tämä ei nyt ainakaan minun korvissani kuulosta ihan suoraan vanhempien perustamalta yritykseltä etiopiassa sitten myöskin mitä näihin hotelleihin tulee tässä on kyse siis radisson blu hotellista johon meidän kansanedustajadelegaatiollamme ei ollut varaa majoittua

mielestäni on perusteltua kysyä kun tässä ollaan huolissaan siitä miten kehitysvaroja käytetään onko tämä oikein onko tämä vaikuttavaa vaikuttavaa kehitysyhteistyötä jota me haluamme meidän rahoillamme tehdä

arvoisa puhemies olisin nostanut tämän saman asian esiin mistä edustaja andersson täällä jo ehti kysyä eli olisin halunnut saada vastauksen näihin kysymyksiin joita täällä edustaja andersson aikaisemmin esitti onko tämä tällä tavalla harjoitettuna sitä tarkoituksenmukaista kehitysyhteistyötä joka vastaa sitten niihin tavoitteisiin joita tässäkin selonteossa on asetettu oletteko te ollut tietoinen tästä yksittäisestä tapauksesta jos ette ole ollut aiotteko selvittää asiaa millä tavalla finnfundin kautta kiertäviä rahoja käytetään erilaisiin hankkeisiin ja vastaavatko nämä

rouva puhemies minäkin olin samalla valtiovarainvaliokunnan tarkastusmatkalla hyvä etteivät vieläkin afrikan tuliaiset poreile tuolla vatsassa mutta se on toinen asia arvoisa puhemies varmaan löytyy yksittäisiä esimerkkejä kuten täällä on mainittu joka tapauksessa esimerkiksi etiopia ja tarkastellaan talouden tilannetta tarvitsevat myös kansainvälistä elinkeinoelämän kehittämistä jotta pystytään luomaan maahan infrastruktuuria pystytään viemään koulutusta eteenpäin terveydenhuoltoa eteenpäin ihan näitä peruskysymyksiä maassa eletään täysin erilaisella tasolla kuin esimerkiksi koko eurooppa ja muu suuri suuri maailma elävät ja näin ollen se kehitystyön eteenpäinvieminen ei ole kyllä helppoa mutta kaikki ratkaisut eivät voi olla yksistään näitä kaivojen rakentamisia tai saniteettijärjestelmien tekemisiä varmaan tarvitaan sinne sillä lailla myös elinkeinoelämän kehittämistä että myös kansainväliset investoijat ovat kiinnostuneita tulemaan niihin tavallisiin asioihin mukaan kehitysyhteistyövaroilla ei niitä ongelmia yksistään ratkaista

on tosiaan hyvin tärkeää että veronmaksaja pystyy seuraamaan seuraamaan veroeuronsa liikettä ja se on tärkeää myös kehitysyhteistyömäärärahoissa mutta meillä on tilanne jossa suomi on leikannut valtavasti kaikkialta muualta kehitysyhteistyöinstrumenteista mutta ei yksityiseltä sektorilta silloin kysymys kuuluu kuinka pystymme varmistamaan sen että että yksityisen sektorin kehitysyhteistyömäärärahojen käyttö on yhtä vastuullista kuin kansalaisjärjestöjen kuinka varmistatte sen että että tilinpito resurssien käyttö ja raportointi ovat yhtä avoimia kuinka varmistetaan se että yritykset toimivat vastuullisesti esimerkiksi ihmisoikeus ja ympäristökysymyksissä kuinka varmistetaan se että että näiden kehitysmaiden oma omistajuus toteutuu erilaisissa asioissa tämähän on se suuri huoli joka meillä on että nyt tosiasiassa kun painotus siirtyy sieltä kansalaisjärjestöistä yksityiselle sektorille

rouva puhemies haluan tuoda tähän keskusteluun tällaisen perustavanlaatuisen kommentin että suoraa budjettitukea ei tule antaa korruptoituneille maille siksi tämä suuri kehitysyhteistyön leikkaus voisi tosiaan olla myös hyvä paikka tarkastella sitä miten kehitysyhteistyö sitten kehitysyhteistyöpolitiikka voi olla tämän tämän hyvän mielen anekaupan lisäksi joka sinänsä on tietenkin tietenkin hieno asia sillä lailla kuin sitä voidaan tehdä

sen tulisi olla enemmän kauppapolitiikkaa teollisuuspolitiikkaa se on on hyvä että täällä on nimenomaan mainittu että panostetaan näihin finnfundin lisärahoituksiin ja uusiin investointitukiin miettikää mitä tapahtuu yrityksille ja suomen kansantaloudelle jos sinne afrikkaan voidaan rahan sijasta viedä esimerkiksi suomessa valmistettuja maatalouskoneita
arvoisa puhemies kukaan ei saa jäädä kehityksestä jälkeen on on agenda kunniakas tavoite meillä jokaisella henkilönä ja valtiona on vastuu että näihin tavoitteisiin todella päästään mutta nyt näillä niukoilla määrärahoilla meillä on hyvät asiat tässä kehityspolitiikassa on ensimmäisenä köyhyyden poistaminen ja sitten demokratian luominen talouden kehittäminen kehitysmaissa tyttöjen ja naisten tasa arvoon pyrkiminen ja näin edelleen mutta olen sitä mieltä että kun taloutemme kasvaa niin meidän täytyy nostaa näitä määrärahoja

kyllä me varmaan tarvitsemme näitä määrärahojen korotuksia mutta kun tämä tilanne on se mikä on niin täytyy tyytyä tähän mutta kiitos tästä kehityspolitiikan ohjelmasta mikä täällä on mainittu

viisi minuuttia ja sen jälkeen jatketaan puhujalistan parissa

arvoisa puhemies ihan alkuun haluan sanoa että kyllä suomi on sitoutunut nolla pilkku seitsemän tavoitteeseen edelleenkin aivan kuten hallitusohjelmaan on kirjattu ja myös siihen että saavutetaan suomen taloudessa kestävä kasvu joka tietysti helpottaa tähän tavoitteeseen pääsyä mutta sitten menen heti minä pyydän anteeksi että en ensimmäisessä puheenvuorossa päässyt vastaamaan kaikkiin hyviin kysymyksiin

kaksi kysymystä liittyi finnfundiin oli oli tämä miten finnfundia valvotaan nostettiin tämä yksittäinen hotelliasia mutta myös tuli tämä honduras finnfundhan on vahvassa valtion omistajaohjauksessa ja vuosittain laaditaan omistajaohjauksen pääkehityslinjat ja päälinjat jotka kehitysministeri hyväksyy ulkoministeriöhän omistaa finnfundista yhdeksänkymmentäkolme prosenttia kehitysvaikutuksia arvioidaan esimerkiksi seuraavien mittareiden avulla aina työpaikat rahoitettavassa hankkeessa hankkeesta hyötyvät viljelijät verotulot ja maksut köyhää väestönosaa suoraan palvelevien hankkeiden osuus myöskin finnfundilta edellytetään että se edistää aina yritysvastuuta ja sen on noudatettava ykn global compact periaatteita nämä ovat kantavia periaatteita jotka kulkevat

joka tässä nousi tiedän että finnfund on ollut muissakin hotellihankkeissa mukana olin keniassa nairobissa avaamassa erään hotellin joulukuussa yhdessä ruotsin tanskan norjan kehitysministerien kanssa eli tässäkin tapauksessa kyse on pohjoismaisesta yhteistyöstä se on hanke jossa ovat mukana etiopiassa swefund norfund tanskan vastaava organisaatio kyse on työpaikoista kyse on ylipäätänsä sen yhteiskunnan kehityksestä matkailun mahdollistamisesta ulkomaisten investointien edistämisestä on huomioitava että

erilaisia tarpeita me haluamme myös tehdä näiden maiden kanssa esimerkiksi kauppaa ja on tärkeätä että ne pääsevät mukaan tähän maailman muuhun kehitykseen se ei ole pois tästä muusta työstä mitä tehdään vaan se myös auttaa tätä köyhää maata kasvamaan sitten jos otan tuon hondurasin keissin jonka edustaja sarkkinen nosti joka on ollut todella ajankohtainen ja ja paljon uutisissa suomihan on hyvin jyrkästi tuominnut tuominnut tämän hondurasilaisen kansalaisjärjestön johtajan murhan finnfund on ollut mukana osarahoittajana osarahoittajana tässä hollantilaisen kehitysrahoitusyhtiön fmon hankkeessa eli kyseessä on tämmöinen pienvesivoimahanke jonka toteuttaa hondurasilainen sähköyhtiö nyt kun nämä onnettomat järkyttävät tapahtumat ovat siellä tapahtuneet finnfund finnfund on päättänyt keskeyttää maksatuksensa tälle hankkeelle tällä hetkellä tiivis yhteydenpito ulkoministeriön ja finnfundin välillä hankkeen osalta jatkuu

tässä tuli kysely että miten ylipäätänsä suhtaudutaan niihin ja mitä niiden eteen tehdään on selvää että näitä väärinkäytöksiä ehkäistään jo sillä tavalla että kun projekteja aloitetaan tekemään annetaan tiukkaa etukäteistietoa niistä raportoidaan koko ajan on jälkikäteisseurantaa jos ilmenee ongelmia niihin puututaan ja pahimmassa tapauksessa keskeytetään rahoitus eli tämä on hyvin sellaista perustyötä jota ulkoministeriössä tehdään ja myös ulkopuolisten arvioiden kanssa suurlähetystöt ovat tässä tietyssä roolissa eli tämä on asia joka otetaan hyvin vakavasti ja johon halutaan heti puuttua jos tämmöistä tietoa tulee sitten vielä yksi asia joka tässä on noussut esille josta eilen jo vähän keskusteltiin tämä veronkierto veron välttely joka on suuri ongelma kun mietitään kehitysmaiden talouksia suomen yksi tärkeä painopiste on veropohjan vahvistaminen kaiken kaikkiaan korruption vähentäminen me viemme osaamistamme

prosentin kasvu kehitysmaiden veropohjiin on enemmän kuin perinteinen kehitysapu yhteensä tämä on hyvin tärkeätä työtä ja siinä mielessä suomi tekee työtä paljon sen eteen että verotus ja kauppa asioiden kanssa saadaan kehitysmaiden omaa taloutta vahvistumaan

arvoisa puhemies kehityspoliittinen selonteko on hyvä ja valiokunnan mietintö on erityisen hyvä

on valitettavan kaukana ja tällä hetkellä jäädään nolla pilkku kolmenkymmenenyhdeksän prosentin tämä on häpeällisen vähän ja täydellisessä ristiriidassa virallisen tavoitteen kanssa selonteossa nostetaan esiin tärkeitä painopisteitä naisten asema demokratia kehitysmaiden talouskehitys ihmisoikeudet luonnonvarojen kestävä käyttö mutta kysymys tietysti kuuluu miten näitä painopisteitä voidaan edistää kehityspolitiikan keinoin kun rahaa ei ole kun raha vähenee niin periaatteiden merkitys korostuu rahoituksen vähentyminen ja voimakas painottuminen yritysvetoiseen rahoitukseen nostaa suomen kehityspolitiikan läpileikkaavat painopisteet entistä tärkeämmiksi ja nämä periaatteet koskevat myös yritysvetoista rahoitusta ja raportoinnin läpinäkyvyys ja avoimuus ovat ensiarvoisen tärkeitä ajankohtainen esimerkki yritysvetoisen rahoituksen haasteista on tämä finnfundin rahoittama patohanke hondurasissa finnfund onneksi jäädytti rahoituksen hankkeelle kun patohanketta vastustaneet lenca alkuperäiskansaan kuuluneet aktivistit berta caceres ja nelson garcia murhattiin tämä finnfundin päätös oli aivan oikea sillä ihmisoikeusloukkaukset ja murhat eivät kuulu suomen kehityspolitiikkaan mutta nämä hondurasin tapahtumat pakottavat laajemminkin pohtimaan sitä missä miten kenen kanssa ja millä kriteereillä yritysvetoisia hankkeita ja kehityspolitiikkaa yleisesti toteutetaan ja miten niitä valvotaan

avun kohdentamisessa nyt käsittelyssä olevan selonteon mukaan suomen kehityspolitiikan ensimmäinen päätavoite on naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja tämä on aivan oikein tämä ei kuitenkaan näy riittävästi humanitäärisen rahoituksen kohdentamisessa humanitääristen kriisien keskellä kaikki siviilit kärsivät mutta erityisen suuri taakka on naisten ja tyttöjen kannettavana usein humanitäärisessä avussa ja kriisitilanteessa muut asiat nousevat kuitenkin tärkeämmiksi ja seksuaali ja lisääntymisterveys ja oikeudet unohtuvat sukupuolisidonnaisten uhkien ja tarpeiden tunnistaminen parantaisi kuitenkin avustustoimien vaikuttavuutta naisten ja tyttöjen aseman sekä seksuaali ja lisääntymisterveyden huomioimisen tulisi näkyä suomen antamassa humanitaarisessa avussa ja sen kohdentumisessa arvoisa puhemies suomen kehityspolitiikan täytyy sitoutua voimakkaasti kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelmaan olemme allekirjoittaneet sen yhdessä muiden yk jäsenmaiden kanssa ja toivonkin että koko suomen hallitus ja eduskunta edistävät agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteita kaikessa toiminnassaan niin sisä ulko kuin kehityspolitiikassaan toivoisin että siitä päästäisiin myös keskustelemaan tarkemmin täällä eduskunnassa

kehityspolitiikkaan kuitenkin suomen osuus ilmastorahoituksesta on toistaiseksi auki ilmastorahoituksella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa ja erityisesti kehitysmaiden mahdollisuuksissa sopeutua ja haluaisinkin kysyä ministeriltä mistä ilmastorahoitus rahoitetaan ja millä tasolla

rouva puhemies tällä vaalikaudella kehitysyhteistyöstä leikataan vuosittain kaksisataa miljoonaa euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön varataan kuitenkin neljäsataakahdeksankymmentäviisi miljoonaa euroa joka on bruttokansantuotteeseemme suhteutettuna yli oecd maiden keskiarvon ja samaa luokkaa esimerkiksi saksan kanssa meillä ei ole siis mitään hävettävää päinvastoin perussuomalaisten näkemyksen mukaan vähemmällä rahalla tulee saada aikaan tehokkaampaa ja järkevämpää kehitysapua ja sitä olemme nyt saamassa tätä ovat myös äänestäjämme halunneet olemme peräänkuuluttaneet kehitysyhteistyöhön nykyistä parempaa vaikuttavuutta tehokkaammalla rahankäytöllä ajamme uutta ajattelua jonka päämääränä on kehitysmaiden oman kehitysavusta riippumattoman talouden ja yhteiskunnan vahvistaminen toinen asia joka kehityspoliittisessa selonteossa ilahduttaa on se että naisten ja tyttöjen aseman parantaminen nostettiin hallituksen kehityspoliittiseksi päätavoitteeksi naisten aseman edistäminen on muun muassa demokratian ja taloudellisen kehittymisen vuoksi heidän ja aktiivinen osallistumisensa työmarkkinoille ja poliittiseen päätöksentekoon edistää tutkitusti perheiden hyvinvointia hillitsee väestönkasvua ja nopeuttaa yhteiskuntien vaurastumista pidän tärkeänä myös sitä että hallitus panostaa kehitysavun leikkauksista huolimatta suhteellisen suuren osuuden humanitääriseen apuun tällaisella kehitysavulla voidaan vaikuttaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaiden elinolosuhteisiin ja siten ennalta ehkäistä maastamuuttoa ja pakolaisuutta toimilla tulee pyrkiä siihen ettei kenenkään tarvitsisi lähteä pakoon tai muuttaa paremman elämän toivossa omista kotimaistaan humanitäärinen apu tulee kohdistaa niille joilla on suurin tarve avullemme tällä tavoin hallitus pystyy vaikuttamaan suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon ennalta ehkäisevästi kehitysyhteistyö jatkuu leikkauksista huolimatta valitettavasti emme pysty ihan koko maailmaa pelastamaan vaikka niin haluaisimmekin

arvoisa rouva puhemies

tämä vain taustaksi sitten tästä patohankkeesta siitä levitetty uutisointi ja tieto ovat olleet erittäin monilta osiltaan täydellisen virheellisiä saimme siitä perusteellisen selvityksen hallintoneuvoston viimeisessä kokouksessa ja onneksi tästä asiasta nyt sitten keskustellaan myös eduskunnassa täällä järjestetään tilaisuus jossa kaikki saavat kysyä juuri ne kysymykset jotka ovat jääneet ihmetyttämään tulemme huomaamaan että uutisointi on ollut surkean väärää monissakin tapauksissa hyvin pienestä patohankkeesta muuten

suomi vaikuttaa omalta osaltaan osaamisellaan ja resursseillaan äärimmäisen köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen maailmassa

tällä hetkellä jopa kahdeksankymmentä prosenttia humanitaarisesta avusta tarvitaan konfliktialueilla myös ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofeja jotka vaativat yhä kasvavan osuutensa humanitaarisesta rahoituksesta humanitaarisia tarpeita luovat myös väestömäärän ja eriarvoisuuden lisääntyminen kuten tiedämme ympäristön tilan heikkeneminen taistelu vähenevistä luonnonvaroista ruuan heikko saatavuus ja huono hallinto nämä tekijät aiheuttavat epävakautta ja lisäävät konflikteja vaarana on myös se että akuutit humanitaariset kriisit kroonistuvat arvoisa puhemies kehityspoliittinen toimikunta jonka puheenjohtajana työskentelen esittääkin että kehitysmaissa tehtävää ennalta ehkäisevää kehitysyhteistyötä ja akuutteja humanitaarisia tarpeita tulee tarkastella erillisinä mutta niiden keskinäiset suhteet ymmärtäen olemme sitä mieltä että suomen on huolehdittava molempien tarpeiden riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta resursoinnista on tietenkin selvää että hallituksen leikkaukset joita joita hallitus on joutunut tekemään murentavat tätä resurssipohjaa arvoisa puhemies naisten ja tyttöjen oikeuden ja aseman vahvistaminen on suomen pitkäaikainen painopiste kuten täällä on jo usein todettukin suomi tukee toimijoiden työtä jotka vaikuttavat sukupuolten väliseen tasa arvoon naisten ja tyttöjen tietotaitoon ja mahdollisuuksiin tahallinen syrjintä tai laiminlyönti on tällä hetkellä suurin uhka maailman köyhimpien lasten hyvinvoinnille ja tilanne on pahenemassa tämä käy ilmi esimerkiksi pelastakaa lasten tuoreesta yhtäkään lasta ei jätetä raportista raportti osoittaa että äärimmäisen köyhyyden väheneminen ei ole tuonut riittävän pysyviä muutoksia lasten hyvinvointiin syynä voi olla lasten asuinpaikka sukupuoli etninen tausta vamma tai vaikkapa se että lapset ovat konfliktien uhreja niin kuin tänä päivänä usein valitettavasti ovat pahimmillaan syrjintä johtaa kuolemaan joka päivä kuudentoistatuhannen lapsen kuolema olisi estettävissä ja estettävissä ja näistä lapsista suhteettoman suuri osa kuuluu juuri syrjittyihin syrjittyihin ryhmiin seksuaali ja lisääntymisterveydestä ne tunnistetaan tärkeäksi keinoksi edistää kestävää kehitystä mutta on niin niin kuten täällä tulikin esille että tällä hetkellä humanitaarista apua ei kanavoida seksuaali ja lisääntymisterveyden ja seksuaalioikeuksien edistämiseen humanitaarisissa kriiseissä vaikka sen merkitys näissä tilanteissa on tyttöjen ja naisten terveyden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta oleellisen tärkeä tähän asiaan pitäisi varmaan kyllä puuttua ainakin minun mielestäni kehitysmaiden hyvän hallinnon edistäminen korruption kitkeminen ja kehitysmaiden oman kantokyvyn vahvistaminen toimia paitsi meiltä myös ennen kaikkea kehitysmailta itseltään ykn kestävän kehityksen toimintaohjelman yhdeksi toimeenpanon keinoksi lanseeratussa kansainvälisessä verokumppanuusaloitteessa addis tax initiative suomi on sitoutunut muiden rahoittajien lailla vahvistamaan verotustukeansa kehitysmaille vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tämä on hyvä tietenkin kehitysmaat ovat tietojeni mukaan toistuvasti pettyneet kansainvälisen valuuttarahaston hienoihin teknisiin järjestelmiin jotka eivät kehitysmaaoloissa toimi siksi hyvä hallinto instituutioiden ja erityisesti verohallintojen uudistaminen ja osaamisen vahvistaminen kokonaisuutena ja kehitysmaiden omista tarpeista lähtien on aivan välttämätöntä suomen verohallinnon asiantuntijatuki afrikan alueelliseen koulutukseen ja esimerkiksi namibian verohallinnon yritysverotuksen uudistamiseen on erinomainen esimerkki siitä miten rahoitustuki ja suomen osaamispanos voidaan yhdistää

puhemies ensimmäisen kerran kuuluisa nolla pilkku seitsemän prosentin tavoite bruttokansantuotteesta kehitysapuun nousi kotimaiseen keskusteluun kun ulkoministeriön toimistopäällikkönä toiminut jaakko iloniemi nousi ykn täysistunnon puhujapönttöön seitsemästoista

ja ilmoitti että suomi sitoutuu saavuttamaan tämän tavoitteen nopealla aikataululla eli vuosikymmenen puolivälissä no siitä on jo kauan aikaa se oli ykn oloissa hyvinkin tyypillistä tilannediplomatiaa jossa esitetään lupauksiksi hyvin helposti tulkittavia asioita mutta ei niitä ole tarkoitettu kirjaimellisesti otettaviksi ei kukaan suhtaudu niihin velvoittavina sitoumuksina

moraalisesti

keskimäärin emme tiedä mihin apu kohdistuu suomi antaa tänä vuonna kehitysapua noin kahdeksansataakaksikymmentä miljoonaa euroa leikkaukset

ja kaksituhattakaksikymmentä näin tänä vuonna suomi käyttää

kehitysapu syntyi

tuoda kehitysmaat länsimaiden piiriin ja markkinoiden

vuosittain kolmekymmentä miljardia euroa mikä on maailman eniten mutta vain nolla pilkku kaksi prosenttia maan bruttokansantuotteesta vain harva maa käyttää ykn suosituksen nolla pilkku seitsemän prosenttia jaakko iloniemeä lainatakseni syy siihen taitaa olla siinä että kukaan muu ei suhtaudu ykn

siksi että siitä yksinkertaisesti elää laaja väestöryhmä myös

työntekijää

elimillä viisituhatta ja

yhteensä lähes viisikymmentätuhatta ihmistä tällainen kehitysapurälssi kehitysavulla on edustaja jos kuuntelette niin kehitysavulla on saatu hyvääkin aikaan tunnetuin esimerkki on modernin auttamisen kulttuurin aloittanut

suunnatun kehitysavun merkittävin tulos on rappio arvoisa ministeri kysynkin millä tavoin varmistetaan että suomalaiset voivat seurata veroeurojensa käyttöä ja sitä mitä rahoilla saadaan aikaan olipa kehitysyhteistyön toteuttaja kuka tahansa

arvoisa puhemies näkyy ja tuntuu kun kehitysyhteistyörahoituksesta leikataan neljäkymmentäkolme prosenttia valtiovarainvaliokunnan vierailulla tansaniassa todettiin että suomi on lipumassa keskisuurista yhteistyömaista pienten avustajamaiden ryhmään suurten rahoittajien joukkoon suomi ei ole koskaan kuulunutkaan kehitysyhteistyörahasto finnfundin rahoitusta ei leikattu vaan sen sijaan hallitus päätti sadankolmenkymmenen miljoonan pääomituksesta on selvää että tarvitaan sekä yksityiselle sektorille ja kansalaisjärjestöille suuntautuvaa että kahdenvälistä kehitysyhteistyötä myös tulevaisuudessa näin jyrkät ja suuret muutokset vaativat kuitenkin kunnollisia perusteluja sellaisia ei ole annettu valtiovarainvaliokunnan matkalla etiopiassa sain tosiaan kuulla että addis abeban radisson blu hotelli oli saanut rahoitusta finnfundilta tämä herätti ihmetystä ennen kaikkea sen takia että tämä hotelli oli kuin eri planeetalta verrattuna niihin suomen rahoittamiin kehitysyhteistyökohteisiin joihin me muuten matkan aikana tutustuimme finnfund tekee suoria investointeja mutta rahoittaa myös projekteja kansainvälisten rahastojen kautta iso osa näistä rahastoista on rekisteröity veroparatiiseissa finnfund on sijoittanut ainakin kolmeenkymmeneen rahastoon tai yritykseen joka on rekisteröity caymansaarille erityisesti afrikassa nämä pääomasijoitusrahastot ovat hyvin edustettuina rahastot tekevät osaltaan omat sijoituspäätöksensä joten rahojen lopullisesta käyttökohteesta voi olla hyvin vaikeaa ottaa selvää radisson blu hotellille rahoitusta on päätynyt afrinord hotel investments nimisen rahaston kautta joka tosiaan tukee myöskin muita luksushotellihankkeita aureos africa rahaston kautta rahaa on voinut päätyä yritykselle joka rakentaa aidattuja asuinalueita ghanassa fanisi venture capital rahoittaa osaltaan muun muassa yksityisiä kouluja keniassa hillcrest international schools yrityksen kautta finnfundin rahoitusta lisättiin hallituksen toimesta kertaheitolla huomattavan paljon enemmän kuin mitä rahasto itse pyysi on hyvin mahdollista että finnfundilla ei ole resursseja lisätä omia suoria investointeja ja silloin tämä lisärahoitus kanavoidaan eteenpäin kasvattamalla finnfundin osuutta näissä pääomarahastoissa hallitus ole vielä linjannut miten aiotaan huomioida yritysvastuuseen liittyviä näkökulmia tämän kehityspoliittisen linjanmuutoksen seurauksena miten näiden yritysten sosiaalinen taloudellinen ja ympäristövastuu varmistetaan maissa joissa ihmisoikeuksia poljetaan ja hallinto on heikkoa miten nämä hankkeet kitkevät köyhyyttä ja eriarvoisuutta joka on kehitysyhteistyön tavoite vastauksia näihin kysymyksiin ei löydy myöskään tästä selonteosta keskeinen ongelma on myös epäselvyys rahoituksen lopullisesta käyttökohteesta ja sijoitussalkkujen sisällöstä finnfundin hallintoneuvoston jäsenet saavat lehtitietojen mukaan tietoa vain sijoitusten tyypistä ja suuruusluokasta suomen kuvalehdessä julkaistussa haastattelussa finnfundin toimitusjohtaja kertoo että ohjeistus pankkisalaisuuden noudattamisesta on tullut valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä epävarmuus lopullisista sijoituskohteista tarkoittaa myös että näiden sijoitusten vaikuttavuuden arviointi on erittäin vaikeaa samalla on vaikeaa arvioida edistetäänkö tässä suomen asettamia kehityspoliittisia tavoitteita köyhyyden ja eriarvoisuuden kitkemisestä hotellin rakentaminen luo varmasti työpaikkoja mutta miten se edistää esimerkiksi tyttöjen kouluttautumista tasa arvoa tai kylien puhtaan veden saantia käytännössä on mahdollista että suomi näiden kansainvälisten rahastojen kautta päätyy tukemaan sellaisia hankkeita joita emme välttämättä halua tukea tai jotka ovat ristiriidassa tässäkin selonteossa esille tuotujen tavoitteiden kanssa

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri tosiaankin tässä kehityspoliittisessa selonteossa kuten aikaisemminkin mainitsin on onnistuneita painopisteitä naisten ja tyttöjen oikeudet ovat oikeutetusti kärjessä demokratian tukeminen ja yhteiskunnan muiden toimintojen kehittäminen ovat mukana vaikka mielestäni painotus olisi voinut olla vieläkin voimakkaampi samoin kestävä kehitys näkyy ruokaturvaan ja luonnonvarojen käyttöön liittyvässä osiossa kehitysmaiden talouksien kehittyminen on myös erittäin tärkeä tavoite kokonaisuuden sitominen tähän agenda kaksituhattakolmekymmentä teemaan on on myös hyvä valinta ja ja toivoisinkin että tästä agenda eduskunta kävisi ihan oman keskustelunsa koska siinä on paljon sellaisia asioita jotka jotka velvoittavat myös suomea tulevien vuosien aikana hallituksen valinnat kehityspolitiikassa herättävät kuitenkin monia kysymyksiä siitä miten hallitus aidosti ja oikeasti aikoo varmistaa näiden tavoitteiden toteutumista elinkeinopolitiikan roolin nostaminen on sinällään hyvä kuten yhteistyö yksityisten toimijoiden sekä yritysten kanssa en usko että kukaan sitä sen vuoksi vastustaa kyseenalaista on kuitenkin se kuinka paljon osaamista ja tahtoa yrityksistä löytyy tekemään aidosti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista työtä ja tekemään sitä työtä juuri suoraan ihmisille kuinka yritykset toimijoina pystyvät tekemään työtä samalla tavalla läpinäkyvästi ja selkeästi kuin kansalaisjärjestöt ovat mielestäni erinomaisesti tähän mennessä pystyneet tekemään meillä on määrä huippuosaamista meidän kehitysyhteistyöjärjestöjen kentällä ei olisi mitään aitoa käytännön syytä siirtää painopistettä nyt niin voimakkaasti ja vahvasti yrityksiin ja yksityiselle puolelle resurssien ja osaamisen hukkaan heittäminen on typerää politiikkaa kun kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin jo useita vuosia tehneet tätä työtä loistavalla panostuksella ja erinomaisilla hankkeilla heillä on myös hyvät suhteet kehitysmaihin ja näitä kannattaisi ennen kaikkea hyödyntää eikä vähentää tai jopa lopettaa tämä varojen siirtyminen yksityisyrityksiin ja heidän hankkeisiinsa on kuitenkin ollut selvä arvovalinta hallitukselta ja tulokset tosiaankin jäävät meille nähtäväksi kehitysyhteistyöhön tehdyt rajut ja yhtäkkiset leikkaukset neljäkymmentäkolme prosenttia vaikeuttaneet erityisesti juuri niiden järjestöjen työtä joiden pitäisi olla mukana toteuttamassa hallituksen esittämiä tavoitteita plan arvioi että jopa satakahdeksankymmentä lasta jää heidän apunsa ulkopuolelle world vision joutuu leikkaamaan avun sadaltakahdeltakymmeneltä lapselta kirkon ulkomaanapu joutuu leikkaamaan tuen noin viideltäsadaltatuhannelta ihmiseltä yhteensä solidaarisuus lopettaa hankkeen joka on auttanut viittäkymmentätuhatta ihmistä ja se on tehnyt erityistä työtä juuri naisiin kohdistuvan väkivallan parissa nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä ne kuitenkin tuovat hyvin esiin sen todellisuuden jota valitettavasti yritetään peittää kehityspolitiikan selonteon erittäinkin hyvillä ja kauniilla sanoilla naisten ja tyttöjen oikeuksia ei edistetä antamalla rahaa yrityksille niitä ei edistetä kuin vain ja ainoastaan naisille ja tytöille ja heitä varten vaikka tavoite kehitysmaiden talouksien kehittämisestä on hyvä se ei saa jättää alleen nimenomaan pitäisi auttaa juuri niitä heikompiosaisia esimerkiksi pelkästään lahjoituksilla toimiva kehitysyhteistyö tai lähinnä yritysten kautta suunnattu apu ei välttämättä ole se vaihtoehto jolla päästään inhimillisesti juuri parhaaseen tulokseen yhteiskunnan toimivuuden ja demokratian osallisuuden kannalta pitäisi myös auttaa juuri niitä syrjäytyneitä ihmisiä esimerkiksi kastittomia mielenterveyspotilaita taikka sitten vammaisia jotka ovat erityisesti sen tuen tarpeessa ja tähän pitää ilman muuta ottaa myös omat valtiot vahvasti mukaan tekemään työtä suomi on ollut kokoaan suurempi vaikuttaja kansainvälisessä politiikassa rauhan ja demokratian rakentaminen kestävä kehitys sekä tasa arvo ovat olleet pitkään meidän tavoitteinamme samoin kunnioitusta kunnioitusta on tuonut maine juuri yhteistyökykyisenä maana niin euroopassa kuin maailmalla tästä olemme saaneet olla toki tähän mennessä ylpeitä tästä meidän on myös pidettävä kiinni ja nyt jos koskaan olisi paikka suunnitelmalle siitä miten tosiaankin palautetaan suomen kehitysapu korkealle tasolle ja aina lopulta siihen nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta kun tätä keskustelua on seurannut niin täytyy antaa kiitosta sille että ainakin ministeri sanoi pahoittelunsa siitä että jouduttiin vielä nämä lisäleikkaukset kehyksien yhteydessä tekemään mutta tuntuu hyvin ihmeelliseltä että joillekin edustajille ja poliittisille puolueille tämä on ikään kuin voitto että saivat leikata juuri niiltä heikompiosaisilta ihmisiltä maailmassa

arvoisa rouva puhemies haluan edellisen

bruttokansantulosta saavutetaan se on aina ollut meidän tavoitteemme ja se on sitä myös jatkossa ja sitä kohti koetamme tehdä työtä vaikka taloudellinen tilanne onkin tällä hetkellä erittäin vaikea arvoisa puhemies kehityspolitiikka on olennainen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja suomella on pitkät perinteet vastuullisena ja osaavana kehityspolitiikan toimijana kehityspoliittinen selonteko avaa hyvin suomen kehitysyhteistyön painopisteitä jotka ovat perusteltuja kuten ulkoasiainvaliokuntakin tässä yksimielisessä mietinnössään toteaa haluan nostaa esiin muutamia erittäin tärkeitä asioita ensimmäisenä minäkin nostan sieltä esiin sen mikä on tässä salikeskustelussakin noussut naisten ja tyttöjen aseman parantamisen ja heidän yhteiskunnallisen osallistumisensa on tutkittua tietoa että yksi vakaan yhteiskuntakehityksen ja vaurastumisen edellytyksistä on se että naiset ja tytöt pääsevät kouluun ja parantamaan yhteiskunnallista asemaansa valiokunta aivan oikein huomauttaa että enemmän pitäisi kyllä vielä huomioida myös naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja sitä vastaan toimia toisekseen kehitysmaiden oman talouskehityksen tukeminen on erittäin suuri osa yhteiskunnan kokonaiskehityksen kannalta ja sitä on aivan hyvin käsitelty kehityspoliittisessa ohjelmassa tämä heijastelee tietenkin myös sitä kehityspolitiikan suurta linjaa jossa yhä enenevässä määrin siirrytään yksisuuntaisesta suorasta raha avusta kohti kahdenvälisiä kumppanuuksia joissa korostuvat yhteistyö ja yhteisvastuu globaaliongelmat koskettavat jo nimensäkin perusteella sekä rikkaita että köyhiä valtioita ja vaativat tämän takia yhteisiä panostuksia pidän erittäin tärkeänä että kehitysmaiden elinkeinoja kehitetään ja että me pystymme tarjoamaan niihin suomalaista osaamista avuksi kolmanneksi yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen on yhtä lailla tätä tavoitetta voidaan edistää niin kehitysmaiden veropohjaa ja veronkantokykyä vahvistamalla kuin taistelemalla vaikkapa korruptiota vastaan eilenkin täällä salikeskustelussa kun puhuimme suomalaisesta harmaan talouden torjunnasta ja veronkierron estämisestä niin kyllähän meillä on esimerkiksi nimenomaan näiden edistämisessä erittäin suurta osaamista aivan maailman huipputasolla että voimme myös tätä tätä puolta tarjota kehitysyhteistyön osana nimittäin vain demokraattiset ja toimintakykyiset valtiot voivat kehittyä todella kestävällä tavalla olen myös tyytyväinen siihen että yhtenä painopisteenä on olemassa ruokaturva nimittäin nämä suuret veteen energian saatavuuteen saatavuuteen luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät kysymykset ovat kyllä sellaisia jotka tulevaisuudessa valitettavasti yhä enemmän yhä useammin todennäköisesti tulevat olemaan jonkinlainen konfliktin osasyy puute ruuasta vedestä energiasta luonnonvaroista ajaa myös ihmisiä liikkeelle kehityspoliittinen selonteko ottaa aivan oikealla tavalla kantaa kokonaisvaltaisuuteen minusta se tunnustaa sitä jatkuvuutta ja ja johdonmukaisuutta joita on suomessa jo pitkään tehty erilaisten elementtien kautta suoralla tuella perinteisellä kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöille esimerkiksi yk järjestöille tuella rauhanvälitykselle finnfundin kautta nämä muodostavat kokonaisuuden täytyy todeta että kyllähän finnfundkin rahoittaa paljon myös sellaisia hankkeita jotka akuutistikin liittyvät tähän suureen turvapaikkakysymykseen pakolaiskriisiin jordaniassa on finnfundin rahoittama aurinkovoimala joka nousee aivan lähelle suurta pakolaisleiriä tämäkin on apu apu ja keino vastata tähän pakolaiskriisiin ja sitä täälläkin on peräänkuulutettu niukkuudesta huolimatta suomen täytyy tehdä ja jatkaa aktiivista kehitysyhteistyötä toisin kuin osa pohjoismaista me emme kuitenkaan ole ottaneet kehitysyhteistyövaroista turvapaikanhakijoille kohdistettuja rahaeriä pitkän tähtäimen tavoite on se että saavutamme nolla pilkku seitsemän prosenttia bruttokansantulosta

arvoisa rouva puhemies kehityspolitiikan uudistaminen on tärkeää kehityspolitiikan on oltava tehokasta jotta kehitysmaat voisivat seistä omilla jaloillaan ja turvata kansalaisilleen toimeentulomahdollisuudet ja rauhalliset elinolot näin hillitään myös muuttoliikettä ulkomaille suomen kehityspolitiikassa painopistealueeksi on valittu erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen naisten kouluttaminen ja työnteko edistävät perheiden hyvinvointia sillä tasa arvoisen naisen perhe on keskimääräistä pienempi terveempi ja koulutetumpi mikä vauhdittaa yhteiskunnallista kehitystä kehitysmaiden omien talouksien kehittämistä tuetaan sillä ilman talouden kestävää perustaa ei köyhyyttä ja eriarvoisuutta voida poistaa talouskasvu luo työpaikkoja ja auttaa ihmisiä vaurastumaan verojärjestelmien kehittäminen on tärkeää yhteiskunnan toimintakyvyn ja julkisten palvelujen rahoittamiseksi suomi panostaa myös verosääntöjen kehittämistyöhön jotta kansainvälistä verovälttelyä ja laittomia rahavirtoja voidaan kitkeä pois tällä hetkellä kehitysmaista pakenee pääomia enemmän kuin virtaa sisään imfn arvion mukaan kehitysmaat menettävät jopa yli kaksisataa miljardia dollaria vuodessa monikansallisten yritysten verojen välttelyn takia arvoisa rouva puhemies luonnonvarojen kestävä käyttö luo pohjan ruokaturvalle varmistaa puhtaan veden saannin parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta tässä suomella on puhtaan teknologian ja biotalouden huippuosaajana paljon tarjottavaa kehitysmaille

arvoisa rouva puhemies hallituksen kehityspoliittinen selonteko on erinomainen asiakirja siinä kirjataan maailmassa tapahtunut edistys ja annetaan uskoa kehitykseen kehityspolitiikan tavoitteita on saavutettu äärimmäinen köyhyys on puolitettu lapsikuolleisuutta vähennetty koulunkäyntimahdollisuuksia parannettu kehityspolitiikkaa varjostanut toivottomuuden lietsonta on jäämässä taka alalle on turha väittää että köyhyys ja nälkä lisääntyvät teimmepä mitä tahansa päinvastoin uuden agenda tavoitteet vaikkapa äärimmäisen köyhyyden poistaminen kokonaan ovatkin aivan saavutettavissa asiakirjaa lukiessa tuntuu myös siltä että kehityspolitiikasta vallitsee kansallinen yhteisymmärrys yli puoluerajojen ja yli hallituskausien ymmärretään että suomen turvallisuus vaatii globaalia vastuunkantoa rajat kiinni politiikka ei saa suomessa mitään vastakaikua arvoisa puhemies sanat ovat kauniita ja asiakirja on hyvin laadittu onkin aivan huutava vääryys ettei näillä sanoilla ole oikeastaan mitään tekemistä hallituksen tekojen kanssa teot olisivat taloudellisia panostuksia kehitysyhteistyöhön niiden saldo on ikävä kyllä järkyttävä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus viidenneksellä viime vuodesta olisi jo yksistään riittävä osoitus siitä että kehityspolitiikan aputavoite nolla pilkku seitsemän prosentin bruttokansantuoteosuudesta on haudattu totuus on vieläkin karmeampi varsinainen kehitysyhteistyö saa tänä vuonna kolmanneksen vähemmän rahoitusta viime vuoteen nähden vuodesta kaksituhattaneljätoista rahoitus on miltei puolittunut kansalaisjärjestöjen työ kehityspolitiikassa on monella tavoin erityisen arvokasta meiltä kotimaasta katsoen valtion taloudellisen tuen arvoa korottaa se että annetulla rahalla on vipuvaikutusta valtion rahan päälle tulee järjestöjen omaa panostusta erityisesti vapaaehtoistyön muodossa avun saajien näkökulmasta järjestöjen työ on vielä tärkeämpi esimerkiksi syyriassa sodan osapuolet luottavat hätäavun toimittamisessa selkeimmin ykn toimijoihin ykn suojissa apu pääsee perille suomen tulisi tukea oman yk liittonsa ja sen järjestöjen työtä ja pitää huolta vahvemmasta toiminnan ketjusta täältä kotimaasta aina kriisialueille tuen sijasta järjestöt saavat nyt kamppailla budjettileikkausten kanssa arvoisa puhemies hallituksen on muutettava kehityspolitiikkansa sellaiseksi että teot vastaavat yleviä sanoja kehitysyhteistyö tarvitsee lisärahoitusta annetaan sitä vaikka meillä on vaikeuksia kyllä kansa sietää tehkää parannus ja täyskäännös jo seuraavassa budjettiriihessä ministeri toivakka

arvoisa rouva puhemies minut on kasvatettu siihen että ajattelen hyvää puhun hyvää ja teen hyvää siksi on äärimmäisen vastenmielistä moittia yleensä mitään tässä maailmassa mutta joskus joutuu aloittamaan puheensa vaikka niin kuin täällä tällä kertaa että tämä on harvinaisen hyvin tehty huono

hyvä pyrkimys ja niin kuin monessa puheenvuorossa täällä on todettu tässä luvataan paljon ja kuvataan kokonaisuuksia hyvin mutta sitten kuitenkin viedään ne edellytykset asioiden toteuttamiselle muutaman asian nostan tässä esille uskon että ministerikin on hyvin näistä kipupisteitä tietoinen ettei niistä tarvitse jankuttaa mutta muutaman asian oikeastaan haluan kysyä tässä yksi niistä on se onko ministeri tietoinen siitä että nämä finnfundin projektit monet niistä kohdistuvat aasiaan kiinaan shanghaihin

oikein voi pitää tällaisina perinteisinä kehitysyhteistyökohteina ja sitten siellä nämä sijoitetut rahat kohdistuvat otetaan nyt vaikka tämä peikko group elementtitehtaan uusimiseen tehdäänkö uudet tuotantotilat jollekin suomalaiselle yrittäjälle kiinassa tai sitten venäjällä metsäkoneita valmistava ryhmä joka myös perustaa uusia omia tehtaita ja myyntipisteitä tai sitten suomalaisten tehdaslaajennus intiassa nämä eivät ole ehkä sellaisia perinteisiä kehitysyhteistyökohteita sen takia kun tätä painopistettä nyt meidän kehitysyhteistyössä muutetaan historiallisesti järjestöpuolelta selkeästi tänne sijoitustoiminnan puolelle nämä on erittäin hyvä ottaa huomioon näitä hyviä puolia sitten tässä nyt kun näin kerran tapahtuu ja vaikka leikkauksista leikkauksista täällä on todettu että ne ovat liian suuria niin vielä lisää leikataan ja se on se suunta tällä hetkellä niin sitten ne hyvät puolet tulevat siinä että tätä finnfundin ja järjestöjen välistä yhteistyötä tulee kehittää toivonkin että tässä ministeri näkee ja tekee voimakkaita aloituksia sen suhteen että että varmistetaan että finnfund ja järjestöt löytävät toisensa silloin voisi sanoa että tästä painopistemuutoksesta voisi seurata jotakin hyvää joka sitten selkeästi siellä kentällä näkyisi työ ja tasa arvovaliokunta jossa olen olen varajäsenenä mielestämme erittäin hyvän niin kuin ministeri puheessakin totesi lausunnon tästä täällä tähän vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja todetaan näin kehitysyhteistyörahoitusta saavien järjestöjen rahankäytön ja talouden valvonta toteutuu jo tällä hetkellä varsin tiukan raportointikäytännön ja muun muassa kansainvälisten tilintarkastustoimistojen suorittaman valvonnan kautta nyt kun valtioneuvosto on hallitusohjelman mukaisesti linjannut että suomen kehitysrahoituksen painopistettä siirretään laina ja pääomasijoitusmuotoiseksi ja ohjataan vastuullisten yritysten kautta kehittyviin maihin valiokunta pitää tärkeänä että muuttuneessa tilanteessa samat raportointivaatimukset koskevat kaikkia kehitysrahoitusta saavia toimijoita niin rahoittajia järjestöjä kuin yrityksiä ja yhteisöjäkin kaikkien toimijoiden vaikuttavuutta on myös arvioitava järjestelmällisesti vielä valiokunta painottaa finnfundin toiminnan vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia rahoittajan toiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää lisäksi valiokunta korostaa että rahoitusinstrumenttien kehittämisessä tulee erityistä huomiota kiinnittää tuloksellisuusindikaattoreihin ja siihen että ne soveltuvat kunkin hanketoiminnan luonteeseen ja mittaavat aidosti toivottuja kehitysvaikutuksia

tällaisia kuin ne ovat suuruudeltaan tulee se huoli että tämä seuranta toimii ja tässäkin tapauksessa nämä pienenevät rahat menevät oikeisiin kohteisiin kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

ja tulosten raportointi kehityspolitiikassa on ollut heikkoa tämän johdosta ohjelmien arvioitavuus on kärsinyt minusta on erittäin huolestuttavaa että on vuosikymmeniä kaadettu rahaa valtion budjetista ja vieläkin tilanne on se että tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat hämärän peitossa ne ovat avainkysymys kun oppositio täällä nyt varmastikin useamman tunnin ajan ja kymmenien puheenvuorojen voimalla kritisoi sitä että bktn suhdeluku on pienenlainen verrattuna eun ja ykn tavoitteisiin kysyisin sieltä vasemmalta eikö tärkeintä ole se miten suuri osa avusta menee perille vaikka suhdeluku olisi tasan prosentti taikka kymmenen prosenttia se merkitsisi merkitsisi vain suurempaa summaa heitettynä kankkulan kaivoon ja korruptioon sitä mieltä on esimerkiksi ex suurlähettiläs matti kääriäinen joka työskenteli neljäkymmentä vuotta ulkoministeriössä kehitysavun parissa reilu vuosi sitten julkaistiin häneltä kirja nimeltä kehitysavun kirous helsingin helsingin sanomien haastattelussa viime vuoden tammikuussa tämä entinen suomen mosambikin ja ja kenian suurlähettiläs kertoi että jos suomi lopettaisi kehitysapunsa mosambikiin heti huomenna mikään mosambikissa ei muuttuisi kääriäisen mukaan on itsestään selvää että myös suomen antamaa apua hukkuu korruptioon mikään muu ei ole mahdollista kun apua annetaan maailman maailman

se joka sanoo että rahaa ei mene korruptioon voisi kertoa mihin se sitten menee hän totesi artikkelissa todetaan että köyhyys ei ole juuri vähentynyt saharan eteläpuolisessa afrikassa eli juuri niissä maissa jotka ovat saaneet eniten kehitysapua koska väestönkasvu on voimakasta on äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä näissä maissa lisääntynyt vuosikymmenien kehitysavusta huolimatta kehitysapu ei siis vähennä köyhyyttä kääriäisen mukaan se ettei suomi yllä tuohon

nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteeseen on hyvä rahaa on mennyt hukkaan vähemmän nyt kehitysavun tavoitteena ei ole saada aikaan tuloksia vaan saada menemään tietty määrä rahaa hän toteaa arvoisa rouva puhemies konkreettinen esimerkki kääriäisen tarkoittamista hukkaan menneistä rahoista löytyy jordaniasta joulun alla verkkouutiset julkaisi artikkelin jossa kerrottiin että suomen punaisen ristinkin rahoittama valtava syyrialaisten pakolaisleiri on lähes autio azraq on maailman toiseksi suurin pakolaisleiri mutta vastoin läntisiä odotuksia syyrialaiset eivät paenneetkaan paenneetkaan sinne vaikka se sijaitsee vain noin yhdeksänkymmenen kilometrin päässä syyrian rajasta

avattiin huhtikuussa kaksituhattaneljätoista sen piti majoittaa noin satakolmekymmentätuhatta satakolmekymmentätuhatta sotaa pakenevaa taloissa asuu nyt noin viisitoistatuhatta ihmistä tiet ovat autiot ensimmäisistä valmiiksi rakennetuista neljästä kylästä kahdessa ei asu ketään ja viitisenkymmentä kauppapaikkaa on tyhjillään

kiitos

arvoisa rouva puhemies

on aivan oikein naisten ja tyttöjen asiat kärjessä se on myös asia johon liittyen haluan sanoa muutaman sanan leikkausten jälkeen käytettävissä olevien kehitysyhteistyömäärärahojen kohdentamista on mietittävä entistä tarkemmin yksi hallituksen kehityspolitiikan painopisteistä on naisten ja tyttöjen aseman parantaminen mikä on aivan oikea painotus ja tähän myös ulkoasiainvaliokunta lausunnossaan on kiinnittänyt erityistä huomiota maailman talousfoorumi on vuodesta kaksituhattakuusi julkaissut tasa arvoindeksiä selvitetään eri maiden sukupuolten tasa arvon tilaa neljällä eri mittarilla seurannan aikana sukupuolten välinen tasa arvo on maailmanlaajuisesti parantunut ja naisten osallistuminen politiikkaan ja työelämään on lisääntynyt samaan aikaan kuitenkin kahdessakymmenessäkahdessa prosentissa tarkastelluista maista koulutukselliset erot miesten ja naisten välillä ovat lisääntyneet maailman talousfoorumin viimeisimmän arvion mukaan saavutamme tällä vauhdilla kansainvälisesti naisten ja miesten tasa arvon työelämässä vasta vuonna kaksituhattasatakolmekymmentäkolme siis vasta sadanseitsemäntoista vuoden kuluttua tyttöjen ja naisten koulutuksen on pitkään tiedetty olevan avain köyhyyden torjumisessa hyvinvoinnin lisäämisessä ja väestönkasvun hillitsemisessä siitä huolimatta lähes kaksi kolmasosaa maailman lukutaidottomista on naisia monesti tyttöjen aloitettukin koulutie keskeytyy lapsiavioliiton tai seksuaalisen väkivallan seurauksena tiedämme että mitä koulutetumpia tytöt ovat sitä myöhemmin he yleensä solmivat avioliiton ja sitä vähemmän he hankkivat lapsia tyttöjen ja naisten koulutuksen avulla siis vahvistetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä erityisesti naisten mahdollisuuksia päättää itse omasta elämästään ja ottaa osaa omaa elämäänsä koskevaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon arvoisa rouva puhemies kestävän ja tuloksellisen kehitysyhteistyön kannalta painopisteemme on oltava kasvavassa määrin koulutuksessa ja erityisesti suomalaisen koulutusosaamisen viennissä kehittyviin maihin suomalainen koulutusjärjestelmä ja koulujärjestelmä opettajankoulutus nämä ovat maailman huippuluokkaa minkä vuoksi opetusalan ammattilaiset pitää ottaa nykyistä vahvemmin osaksi suomalaista kehitysyhteistyötä erityisen tärkeää koulutuksen parantamisessa ja saavutettavuudessa maailmanlaajuisesti on panostaminen laadukkaaseen opettajankoulutukseen jossa suomalaiset ovat maailman kärkeä meillä olisi tässä paljon annettavaa tyttöjen koulutus parantaa koko yhteisön hyvinvointia ja lopulta siis koko maailmaa koulutusviennin ja suomalaisen osaamisen avulla voimme torjua köyhyyttä ja edistää tasa arvoa siksi on erityisen painokkaasti pidettävä huolta siitä että suomalaisen kehitysyhteistyön painopiste on kasvavassa määrin koulutuksessa ja suomalaisen koulutusosaamisemme viennissä opetusalan ammattilaistemme osaamista hyödyntäen

arvoisa puhemies hyvät kollegat ensin edustaja laukkaselle hän mainitsi viisaasti tästä että

löytää toisensa itse olen sitä asiaa nostanut uavssa useammankin kerran esille että tätä kansalaisjärjestöjen arvokasta kokemusta ja ammattitaitoa käytettäisiin hyödyksi eurooppaankin kohdistunut siirtolaiskriisi on osoittanut kuinka tärkeää tehokas ja tuloksellinen kehitysyhteistyö on kehityspolitiikan tulee olla johdonmukaista muiden eri politiikan alojen kanssa se on olennaisen tärkeää suomen pienen mutta kokeneen ja ammattitaitoisen kehitystoimijan tulee kohdentaa toimintansa

esimerkiksi lisääntymis ja seksuaaliterveyskysymyksissä jopa ainutlaatuista osaamista jolla voidaan vaikuttaa esimerkiksi afrikan huolestuttavan nopean väestönkasvun hillitsemiseen

naisten ja tyttöjen aseman parantaminen yhtenä kehityspolitiikkamme painopisteistä onkin asia josta näin suomalaisena naisparlamentaarikkona olen erityisen iloinen se mitä me täällä suomessa pidämme itsestäänselvyytenä ei ole sitä monissakaan kehitysmaissa kun työskentelin ykn siviilikriisinhallintatehtävissä edustin ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja edistävää ykta samalla myös suomalaista poliisia mutta myös tasa arvoista naissukupuolta arvoisa puhemies kaksi vuotta afrikassa mieleeni tulee lukuisia esimerkkejä epäkohdista liittyen naisten ja tyttöjen asemaan mietin nyt sitä kohtaamista kun varhaisteini ikäinen noin kaksitoista tyttö maha pullottaen ei ruuasta vaan raskaudesta katse painautuneena alta kulmain katselee eurooppalaista ykn poliisikomentajaa suomalaista naispoliisia katseeseen yhdistyi yhtä aikaa häpeä tilastaan lapsi raskaana ja naimisissa jo hampaattoman vanhan miehen kanssa mutta tuossa katseessa oli myös uteliaisuutta ehkä ihailuakin kun kun hän näki naisen asemassa josta hän ei osaa käytännössä unelmoidakaan moni teiniäiti kuolee kehitysmaissa synnytykseen koska lapsen keho ei ole valmis synnytykseen arvoisa puhemies täällä salissa puhutaan usein kriittiseen sävyyn arvovalinnoistamme esimerkiksi suomalaiseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat kieltämättä olleet kipeitä mutta kun niitä miettii kehitysmaiden perspektiivistä joka edes pääsee kouluun vaikka sinne pakolaisleirissä sijaitsevaan varjoisan puun alle vapaaehtoisen opettajan pakolaisen itsekin opettamana ilo oppimisesta kiitollisuus opetuksesta on sellaista jonka me suomalaiset olemme unohtaneet aikoja sitten ulkoasiainvaliokuntamme puheenjohtaja edustaja kaikkonen puheessaan suomen kehityspolitiikasta ja valiokuntamme lausunnosta siihen pitkälti tyhjensi jo pajatson joten en toistele niitä tärkeitä näkökohtia uudelleen edustaja elomaa nosti esiin kehitysmaiden nuoret ja radikalisoitumisen estämisen se oli erinomaisen tärkeä huomio siitä että oikealla kehityspolitiikalla vaikutamme myös omaan turvallisuuteemme tosiasia on myös se että maissa joissa suurin osa väestöstä on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita ja joissa nuorisotyöttömyys on todella synkissä lukemissa ja lisäksi kulttuuri vaatii varoja avioitumiseen näiden nuorten näiden nuorten selviytymisstrategiana on maastamuutto

rouva puhemies

kehitysyhteistyöhön panostaminen olisi tärkeää paitsi tietenkin siltä kannalta että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja ja tarvitsee apua erityisesti niissä oloissa joissa joissa on on vaikeuksia myös ihan antajamaiden näkökulmasta oman edun näkökulmasta kulkutaudit terrorismi pakolaisuus tai vaikkapa huumeet ovat ongelmia jotka kulkevat rajojen yli esimerkiksi tukemalla vaihtoehtoisen tulonmuodostuksen kehittymistä maissa joissa talous perustuu pitkälti huumetuotantoon voidaan vähentää huumetarjontaa sitten täällä omilla kotikulmillamme tästä löytyy kyllä hyviä esimerkkejä myös suomen kehitysyhteistyön historiasta esimerkiksi perussa toteutettiin aikanaan suomen tukemana vaihtoehtoisen viljelyn ohjelma

kokaiiniviljelmät saatiin ihan tuntuvasti pienentymään mielestäni kehitysapua ja toisaalta oman maan köyhien auttamista ei pidä asettaa vastakkain jos poliittisessa tahtotilassa yhteisvastuun näköala syrjäyttää itsekkyyden niin molemmat tulevat autetuiksi ja kyllä meillä rikkailla mailla on sekä etuoikeus että moraalinen velvoite auttaa köyhistä köyhimpiä ja kehitysyhteistyö on olennainen sivistysvaltion tunnusmerkki sen vuoksi on tietenkin hyvin surullista elää nyt sellaista aikaa jossa kehitysyhteistyöstä

arvoisa

myös tästä kehitysavusta kun kuppi on tyhjä niin sieltä on huono nyhjäistä velkarahalla sitä on turha tehdä se ei auta ketään muutenkin ne tulokset mitä siellä on on ollut minä olen henkilökohtaisesti käynyt siellä tekemässä vapaaehtoisesti ja

se mitä siellä tehtiin vietiin suomalaisia hyviä koneita ruostumaan viidakkoon minun mielestäni se on pähkähullujen hommaa mutta jatkan tuosta edellisestä koska aika loppui kesken azraqin rakentaminen on maksanut muun muassa euroopan unionille noin sataneljäkymmentä miljoonaa euroa jättiläismäistä paikkaa kuvaillaan autioksi ja kummitusleiriksi leiriä hoitaa yk suomen risti hoiti norjan saksan ja ja kanadan

punaisten ristien kanssa sairaalan rakentamisen ja avusti azraqia monin muin tavoin sairaala on nyt sitten suljettu ymmärtääkseni nämä leirit ovat hyvin hoidettuja olosuhteet ovat kohtuulliset niille jotka oikeasti henkensä edestä pakenevat on terveyspalveluita sairaaloineen on opetusta ja leikkiä lapsille on puhdasta vettä ruokaa ja vaatetusta miksi leiri on käytännössä tyhjä siksi että leiriolosuhteet eivät kelpaa niille jotka euroopassa kertovat paenneensa henkensä edestä mutta todellisuudessa ovat ilmaisen sosiaaliturvan perässä tulevia reppureissaajia arvoisa puhemies mekan lähellä on pyhiinvaelluspaikka jossa on ilmastoidut teltat yli kahdelle miljoonalle pyhiinvaeltajalle nämä ovat huippuolosuhteet ja täysin tyhjänä lähes koko vuoden miten nämä pakolaiset jotka puhuvat myös suvaitsevaisuudesta ja ja kaikista näistä eivät mene sinne leireille eivätkä ne toiset islamilaiset maat ota sinne niitä islamisteja tai mitä ovatkin vaan ne tuodaan tänne siinä on joku niin sanottu korruptio ehkä takana

arvoisa rouva puhemies

että turvapaikanhakijoiden vyöry suomeen johtuisi siitä että nykyinen hallitus on leikannut kehitysapumäärärahoja kahdellasadalla miljoonalla eurolla vyöry joka eurooppaan tai ainakin suomeen on kohdentunut sitä paitsi edustaa pääosin niin sanottua elintasopakolaisuutta tämä ilmiö tässä mittakaavassa alkoi esiintyä kun voimassa oli edellisen hallituksen budjetti eli syksyllä kaksituhattaviisitoista niukkenevien taloudellisten resurssien yhteiskunnassa tutkimusten mukaan suomalaisten laajasti toivoma priorisointikohde leikata kehitysyhteistyön määrärahoista on perusteltu hallitus jossa perussuomalaiset on mukana tarttui tähän toiveeseen ensi töikseen kehitysyhteistyömäärärahat on suhteellisesti tarkasteltuna hallituksen suurin leikkauskohde kiitos siitä hallitukselle vihdoinkin on luovuttu ulkokultaisuudesta ja uskosta siihen että almurahoilla hoidetaan maailmanpoliittiset epäkohdat arvoisa puhemies me emme saisi asettaa väestöryhmiä vastakkain mutta teen sen silti meillä makaa dementoituneita vanhuksia yksinään kodeissaan ja joudumme leikkaamaan monen suomalaisen palveluita ja sosiaalietuuksia sekä nostamaan palvelumaksuja olisi enemmän kuin väärin koskematta kehitysapumäärärahoihin kun suomalaiset joutuvat priorisoimaan omassa arjessaan samainen oppositio joka nyt haluaisi lisätä kehitysyhteistyömäärärahoja haluaa lisätä kaikkia muitakin sinänsä hyviä asioita vain hölmö voi uskoa tuollaisen yhtälön käytännössä onnistuvan näissä olosuhteissa arvoisa puhemies entistä vahvemmin on tullut itselleni tunne että tämän hallituksen kolmea sinänsä erilaista puoluetta yhdistää yksi ja se on talousrealismi entistä vahvemmin on tullut myös tunne että nykyisiä oppositiopuolueita taas yhdistää talousidealismi ehkä onkin niin että tämän polarisoituneen tilanteen takia olisi jo parlamentarismin uskottavuuden säilyttämisenkin ja ylipäätään parlamentarismin säilyttämisen nimissä harkittava että seuraaviin eduskuntavaaleihin ei enää ajettaisi laput silmillä vaan muodostetaan jo ennen vaaleja koalitiot joiden pohjalta sitten vaalien jälkeen rakennetaan suomen hallitus ja linja nauttii varmuudella kansan enemmistön kannatusta näin voitaisiin todella olla varmoja siitä että kansan enemmistön tahto toteutuu paitsi eduskunnan myös hallituspohjan suhteen tällainen

olisi nykyisiltä hallituspuolueilta myös vahva viesti kansalaisille siitä että me todella uskomme hallituksen politiikan päälinjan olevan oikea ja nauttivan viime kädessä kansalaisten enemmistön tukea kun oikein totuutta silmiin katsotaan arvoisa puhemies luotan vankasti siihen että gallupeiden sijaan tosipaikan tullen tämä nykyinen hallituspohja saisi selvästi yli puolet annettavista äänistä samalla olen täysin vakuuttunut siitä että nykyinen oppositio omana koalitionaan tai vaikka vain vihervasemmistolaisena koalitiona ei tuollaista mandaattia vastuun kantamiseen saisi oppositiohan on tässä hallituksen kannalta poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa saanut hämmästyttävän huonoja arvosanoja tns gallupin tutkimuksessa kansalaisilta se kertoo siitä että hallituksen monet toimenpiteet eivät ehkä miellytä tai herätä ainakaan hurraa huutoja mutta ne koetaan kuitenkin uskottaviksi verrattuna opposition toimintaan josta puuttuu todellinen visio suomalaisesta yhteiskunnasta opposition politiikalla suomi ajautuisi helposti itse muiden autettavaksi suomalaisten onkin autettava nyt itse itseään jotta voimme taas auttaa enemmän muita sitten kun suomi nousee taas jaloilleen perussuomalaisten tunnuslauseena on ollut ensin suomalainen työ ja yrittäminen jos sitten aikaa ja rahaa jää niin maailman parantaminen hallitus ja hallituspuolueet ovat sisäistäneet ja omaksuneet tämän linjan ja siitä voi antaa rehdisti tunnustusta koko joukkueelle meidän on hyvä puolustautua yhtenäisenä joukkueena opposition kohtuuttomia hyökkäyksiä vastaan

arvoisa rouva puhemies edustaja hakkarainen täällä nosti esiin niitä epäkohtia epäkohtia ja epäonnistumisia joita kehitysyhteistyössä on on ollut ja nekin ovat totta mutta vaikka historiasta löytyy lukuisia esimerkkejä myös siitä miten kehitysyhteistyövaroja on kohdennettu harkitsemattomasti tai niitä on kulkeutunut vääriin käsiin niin kokonaisuutena auttaminen on kuitenkin ollut tuloksellista me näemme esimerkiksi lapsikuolleisuus tai lukutaidottomuusluvuissa joissa on tapahtunut huimaa kehitystä viimeisten vuosikymmenien aikana kehitysmaissa väitän että juuri kansalaisjärjestöt joilla on se ruohonjuurituntuma paikalliseen väestöön esimerkiksi lähetysjärjestöt joita itse tunnen tekevät kyllä hyvin tehokkaasti työtään ja sen vuoksi on harmillista että juuri kansalaisjärjestöihin niin voimakkaat leikkaukset ovat kohdentuneet haluan vielä muistuttaa että me olemme itsekin olleet aikanaan kehitysavun saajia sotien jälkeen unicef toimitti suomelle elintarvikkeita ja muita lahjoituksia tuki tutkimusta tuki terveydenhuollon koulutusta ja vammaisten lasten hoitoa huoltoa suomessa ja jopa vielä ja kuusikymmentä luvulla jolloin itse olin lapsi unicefin varoilla perustettiin suomeen keskosasemia ja hankittiin tutkimusvälineitä neuvoloille ja lastensairaaloille ja omalta osaltaan tämä apu jota suomi sai on kantanut hedelmää suomalaisten lasten terveys on

ja niin kuin itse toin aikaisemmin puheenvuorossani esille kyllähän marshall apukin jota yhdysvallat kanavoi toisen maailmansodan runtelemaan eurooppaan oli kehitysapua mutta mitä on sitten tapahtunut sen jälkeen katsotaan suomea nyt olemme tietysti päässeet paljon eteenpäin emme ole enää kehitysavun piirissä hyvä niin mutta sitten moni näistä maista jotka kehitysapua tällä hetkellä saavat esimerkiksi yksi suurimmista saajista johonka suomikin on eniten rahaa kanavoinut eli tansania on edelleen kehitysavun varassa kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeenkin siis jos ajatellaan afrikan maiden siirtolaisuusajan päättymistä kun ne itsenäistyivät siitä on jo viisikymmentä viiva kuusikymmentä vuotta aikaa riippuen maasta eli ei voida enää katsoa että että tällainen ajattelu että kyllähän mekin silloin pätisi koska

koko kansainvälinen yhteisö voisi löytää jonkun oikean tavoitteen jota voisimme tavoitella eikä tällaista tavoitetta jolla ei ole todellista pohjaa kehitysyhteistyössä
ministeri vastaa enintään viisi minuuttia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies hallintoneuvoston puolesta muutama sana esittelyksi tähän lähetekeskusteluun yritän poimia toimintakertomuksesta sellaista olennaista joka ehkä eduskunnan käsittelyssä on hyvä ottaa huomioon sitrahan on eduskunnan suomen viisikymmentä vuotisjuhlavuotena perustama rahasto jonka jonka tehtävä on ennakoida tulevaisuutta ja tehdä toimia jotka auttavat suomea selviytymään tulevaisuudessa sen toimintamuodot ja ehkä fokus ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet ja kehittyneet alkuaan se aika tavalla teki sijoituksia yksittäisiin yrityksiinkin kehittämään liiketoimintaa harkituilla aloilla nykyään voidaan sanoa niistä alkuperäisistä tehtävistä tämä ennakointityö on säilynyt se haistelee ilmaa maailman megatrendeistä ja pyrkii löytämään toimintatapoja suomeen jotka auttavat suomea selviämään tulevaisuudesta sitran tämänhetkinen arvio on se että maailman muutostahti kiihtyy yhä ja kansakuntien menestyksen mittariksi nousee yhä enemmän niiden kyky uudistua kyky katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja toimia ja tehdä päätöksiä tässä ajassa sellaisia päätöksiä jotka helpottavat tähän tulevaisuuteen sopeutumista ja vielä mielellään niin että olisimme hieman etunojassa tekemässä sellaisia toimintamalleja joille olisi menekkiä myös viennissä erilaisissa maailmassa tehdyissä ennakointiraporteissa on pitkään kuvattu sitä perusteellista murrosta joka ravisuttaa erityisesti länsimaisia yhteiskuntia tämä murros näkyy ihmisten arjessa viime aikoina turvapaikanhakijoiden virtana työpaikkojen katoamisena ja ja miksei terveyskeskusten jonoina suomessa läntisille yhteiskunnille tyypillisiä piirteitä kasvattavat vielä kasvattavat vielä meidän kapea elinkeinorakenteemme siitä johtuva taloudellinen ahdinko sekä yltyvä julkisen talouden kestävyysvaje sitran tehtävä julkisena riippumattomana tulevaisuusorganisaationa ja muutoksen vauhdittajana on hyvin tärkeä ehkä jopa tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin tällä hetkellä sitran visio ja strategia pyrkivät kääntämään megatrendien haasteet suomen kilpailuvalteiksi tällä hetkellä voi sanoa voimassa olevia arvioita megatrendeissä on kolme nämä ovat nopeasti kehittyvä teknologia keskinäisriippuvainen maailma sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvä globaali kestävyyskriisi näistä megatrendeistä on johdettu sitten kolme sitran toimintaa ohjaavaa teemaa ne ovat laajasti ottaen uudistumiskyky resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta ja kolmantena uusi työelämä ja kestävä talous näiden tiimoilla pyritään nämä megatrendit kääntämään suomen kilpailuvalteiksi mitä tämä sitten käytännössä on jos vuoden kaksituhattaviisitoista toiminnasta poimii hallintoneuvoston kertomuksesta olennaisimpia tuloksia ensinnäkin voidaan sanoa että sitrassa tehty pitkäjänteinen työ sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämiseksi eteni nyt vaiheeseen jossa tällaisia sote uudistusta tukevia palvelupakettipilotteja käynnistyi kolmellakymmenellä kolmellakymmenellä paikkakunnalla ja ne tuottavat arvokasta tietoa uudistuksen käytännön toteuttamiseksi lisäksi sitran hämeenlinnassa pilotoimasta virtuaaliklinikasta kehitetään nyt kansallista sähköisen omahoidon palvelua viime kesällä valmistunut genomistrategia puolestaan luo valmiuksia ja pelisääntöjä geenitiedon hyödyntämiseen tämän pohjaltahan maan hallitus teki lopullisen päätöksen tästä genomistrategiasta ja sen rahoituksesta nyt kehysriihessä ekologisen kestävyyden saralla sitra viime vuonna toimi hyvin aktiivisesti ilmastopolitiikassa oli mukana pariisin ilmastokonferenssissa ja on nostamassa kiertotaloutta uutena talousmallina esille siihen liittyen sitra on juoksemassa kasaan tämmöistä kansainvälisen mittaluokan smart clean referenssikohdetta joka rakentuu suomeen valtion pääkaupunkiseudun kaupunkien ja sitran

sitran toiminta perustuu oikeastaan täysin peruspääoman tuottoihin jonkin verran on myös yritysrahoitusta mutta sen merkitys on aika marginaalinen sitran peruspääoman alkupanos löytyy neljänkymmenenyhdeksän vuoden takaa valtion ja suomen pankin lahjoituksesta sen jälkeen on tehty muitakin päätöksiä peruspääoman markkina arvo oli vuoden viisitoista lopussa seitsemänsataaseitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa ja tämä sijoitusomaisuus tuotti viisi pilkku seitsemän prosenttia tuottoa oikeastaan koko sitran toiminta rahoitetaan näillä tuotoilla viime vuoden talouden ylijäämä oli merkittävä ylijäämä oli kaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa se oli poikkeuksellisen korkea ylijäämä sitä selittää suurimmalta osalta yksi onnistunut osakkeiden myynti sitra myi fibrogenin osakkeet viime touko kesäkuussa tämä on yritys johon sitra teki kaksikymmentäkaksi vuotta sitten ensimmäisenä omistajana perustajaosakkaana sijoituksen ja se tuotti yli kahdeksantoista miljoonan euron voiton tällaisia tuottoja sitrankaan kohdalla aika harvoin nähdään ja tuo

taseella on erilainen merkitys kuin normaalissa yritystoiminnassa normaalissa yritystoiminnassa tase on tietysti vakavaraisuuden mittarina sitä vasten yritys voi ottaa lainaa varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin ja yritykset elävät sitten itse asiassa sen liiketoiminnan tuotoilla sitrassa taas tuotot muodostuvat tämän taseen arvon antamasta tuotosta jos sitran tasetta pienennetään siirretään muihin tarkoituksiin niin vastaavasti sitran vuotuiset tulot pienenevät ja joudutaan sen toiminnan volyymia sitä tulevaisuustyötä tutkimustyötä

arvoisa rouva puhemies sitran tehtävä on suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantaminen toimintakertomuksesta voimme lukea että sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla sitran peruspääoman markkina arvo oli vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa seitsemänsataaseitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa ja sijoitusomaisuus tuotti viisi pilkku seitsemän prosenttia kyse ei ei ole siis mistään pienestä toiminnasta sitran tehtävä julkisena riippumattomana tulevaisuusorganisaationa ja muutoksen vauhdittajana on nyt kuin koskaan aikaisemmin sitran visio ja strategia kääntävät megatrendien haasteet suomen kilpailuvalteiksi kaiken keskiössä tulee olla ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja talouden kestävyys ekologisen kestävyyden saralla suomi ja sitra profiloituivat pariisin ilmastokokouksessa kansainvälisen ilmastopolitiikan vahvana asiantuntijana ja kotimaassa kiertotalous uutena talousmallina nousi suomalaisten tietoisuuteen sitran toiminnassa megatrendien haasteet ja vision tuoma suunta on purettu kolmeksi teemaksi jotka kukin sisältävät useampia määräaikaisia hankekokonaisuuksia näitä kaikkia tarvitaan tänään kipeästi kansantaloudessamme jokaisessa suomen maakunnassa tulevaisuus ei ole pelkästään sitran tehtävä tulevaisuusorganisaationa vaan koko eduskunnan ja suomalaisen yhteiskunnan tehtävä tämän vuoden toimintakertomuksen ja sitran kolmesta teemasta keskityn nyt lähinnä yhteen nimittäin resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta osioon resurssiviisas ja ja hiilineutraali yhteiskunta keskittyy hyvinvoinnin talouden ja luonnonvarojen käytön kestävään yhdistämiseen rakentamalla resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä koska tulen itse suomen itäisimmästä biomaakunnasta haluan korostaa erityisesti sitä että biotalouden koti on maakunnissa hiilineutraali yhteiskunta on resurssiviisas ja siinä tarvitaan sitä paljon puhuttua biotaloutta joka on myös hallitusohjelman kärkihankkeita tämä on jäänyt edellisvuosina vähemmälle huomiolle ja toimintakertomus keskittyy ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutostarpeisiin yhteiskunnassa mutta toisaalta myös mahdollisuuksiin joita se tuo tullessaan vaikka ilmastonmuutoksen syistä kiistelläänkin vaikutuksetkaan eivät ole välttämättä positiivisia voidaan kai silti ääneen että tässä on nyt mahdollisuus kuten kertomuksessa todetaan liiketoiminnan edistämisen mahdollisuuksista kertomuksessa on nostettu esiin kiertotalous kasvualana kiertotalous uutena talousmallina on noussut suomalaisten tietoisuuteen biomassoihin perustuva biotalous on myös kiertotaloutta metsä on luontainen aurinkopaneeli ja hiilinielu ja se on myös hiilen varastoija metsä ja biomassat ovat luonnonvara joka ei suomalaisen perinteikkään kestävän metsätalouden ansiosta hupene vaan kasvaa uudelleen tälläkin hetkellä meillä on metsien rästihakkuita arviolta vähintään viidenkymmenen miljoonan kuution edestä tarvitsemme hoitohakkuita joilla turvataan metsien tuotto ja samalla turvataan puuraaka aine niin kemialliselle kuin mekaaniselle puunjalostukselle ympäri maata arvoisa rouva puhemies tässä pitää nostaa esiin jälleen kerran maakunnat mahdollisuuksineen kotimaakunnassani pohjois karjalassa tehdään jo reilun

askeleen verran edellä metsäperusteista biotaloutta ja uskon että sen toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa tarvitsemme työtä ja työpaikkoja jotka eivät karkaa halvempien tuotantokustannusten maihin ja jotka ovat kasvavia vientialoja tässä markkinoinnilla ja koulutuksella on olennainen osuus tarvitsemme koulutuspaikkoja maakuntiin joissa biotalous kasvaa ja kehittyy sitrassa nostetaan esiin myös lähiruoka osana menestyvää kiertotaloutta se on erinomainen asia tarvitsemme lisää hankintaosaamista hyödyntääksemme lähiruokaa julkisella sektorilla kuten kertomuksessa todetaan kiertotalouden olevan tahdon asia niin myös lähiruuan ja mielestäni erityisesti luomuruuan käyttö on tahdon asia kunnissa tulisi tehdä rohkeammin lähiruokastrategioita ja oikeaa kilpailuttamista joissa painotettaisiin ruuan lähellä tuottamista ja kuluttamista sekä korostettaisiin luomuruuan merkitystä ruokahävikistä tulisi päästä eroon koska ruuan kuljettaminen aiheuttaa myös päästöjä kuljetetun ruuan päätyessä roskiin ovat päästöt siis myös käytännössä aivan turhia arvoisa rouva puhemies helposti vähemmälle huomiolle jää erästelyn kansantaloudellinen merkitys joka vuosi valtion mailla metsästäneet ja kalastaneet tuovat eräretken kohteena olleisiin maakuntiin miljoonien eurojen hyödyn ja työtä satojen henkilötyövuosien edestä eniten rahaa kuluu polttoaineisiin vähittäiskauppoihin majoituksiin ja ravintoloihin mielestäni tämä on osa erätaloutta ja näin myös osa kiertotaloutta luontomatkailun osana metsästys ja kalastus ovat monissa euroopan maissa kasvuala ja myös meillä suomessa on tähän erinomaiset edellytykset olemassa maakuntamme tarjoavat ekosysteemipalveluita mahdollisuutta virkistäytyä puhtaassa luonnossa mutta myös mahdollisuuden metsästää ja kalastaa tätä ei edes aikaisemmin talvella käsitelty metsähallitus lakikaan vähentänyt

puhemies kuten täällä on todettu sitran tehtävänä on katsoa tulevaisuuteen ja valmentaa ja kehittää meitä näiden haasteiden edessä sinänsä nämä aihealueet mitkä tässä ovat esillä teknologian haasteet mahdollisuudet ilmastonmuutos ja luonto sitä kautta kaiken kaikkiaan kestävä kestävä kehitys ja myös kestävä talous ovat tärkeitä teemoja yleisesti ottaen siinä suhteessa varmasti varmasti tämä teemavalinta on erittäin ajankohtainen ja hyvä mikä sitralla on tässä meneillään ollut puhemies halusin ottaa tämän puheenvuoron lähinnä siitä syystä että edustaja vanhanen myös esittelypuheenvuorossaan viittasi sitran tulevaisuuteen ja taseeseen ja keskusteluun jota siitä on käyty mehän olemme sosialidemokraatteina nähneet sitran tulevaisuusorganisaation myös sillä tavalla tällä hetkellä valtavan vahva tase kuten kaikki tiedämme sillä on oma historiansa tätä peruspääomaa korotettiin vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi nokian osakkeiden myötä ja sitten suotuisat olosuhteet johtivat siihen että tänä päivänä sitran tase on kovin vahva täällä todettu seitsemänsataaseitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa meillä on paljon yhteiskunnassa puhuttu siitä että taseet töihin tässä tilanteessa me olemme ajatelleet niin että tätä sitran tasetta voisi hyvin nyt pistää töihin eli käyttää osaltaan tulevaisuusinvestointeihin niinpä olemme sosialidemokraatteina esittäneet että tästä taseesta puolet otettaisiin tulevaisuustyöhön siten että sillä rahoitettaisiin tähän hetkeen niin sopivasti sopivaa

olla mukana juuri nämä sitrankin tärkeät painopistealueet esimerkiksi resurssitehokas yhteiskunta ekologisuus digitaalisuus kaikki tämä ja sillä tavalla näkisimme tässä myös paljon tulevaisuuteen katsovia mahdollisuuksia siksi puhemies toivon kovasti sitä mitä tässä esittelypuheenvuoron pitäjä myös myös mainitsi että valiokunta voisi omalta osaltaan nyt tutustuessaan sitran tilanteeseen sitran taseeseen

varsin hyvin sitä arvokasta työtä jota sitra sinänsä tekee eikä siinä ole sinänsä moitteen sijaa ja ennen kaikkea jos ajatellaan vielä niin että meillä ei ole liikaa semmoisia tahoja tai laitoksia suomessa jotka

asettautumistamme niihin puitteisiin minä toivoisinkin että sitra tulevaisuudessa keskittyisi entistä enempi nimenomaan näiden

hiljaisten signaaleitten aistimiseen tulevaisuuden murrostilanteitten hahmottamiseen ja siihen miten me tässä globaalissa maailmassa pystymme niissä arvoketjuissa itse oman paikkamme löytämään joita maailman taloudessa on niin kuin kaikki tiedämme

sitralla tässä strategisessa ajattelussa korostuu teknologia ict puoli ja tämä keskinäisen riippuvuuden merkitys on lähtenyt siitä kunnianhimoisesta tavoitteesta että meidän kasvu pitäisi irtikytkeä luonnonvarojen tämä on tietysti haastava laji mutta meille myös suuri mahdollisuus koska suomessa kuitenkin energiatehokkuuden ja ympäristöteknologian mahdollisuudet myös

ovat merkittäviä ja toivoisin että ehkä vähempi sitten sitra tämmöisiin päivänpolitiikan tai työmarkkinoiden teemoihin keskittyisi eli panisi ne resurssit siihen pidemmän aikavälin kehittämistyöhön ideointiin ja visiointiin ja sen työn edesauttamiseen sitä toivoisin tällainen yksi on kiertotalous talousvaliokunta on pohtinut tätä asiaa monia asiaa monia asiantuntijoita kuullen ja pitää tätä erittäin tärkeänä sitrahan on tehnyt tässä asiassa varsin hyvää tämmöistä perustyötä mutta tämä vaatisi ehkä kuitenkin sitä että laadittaisiin suomelle hallituksen toimesta

ja laajalla yhteistyöllä tämmöinen laajempi kiertotalouden tiekartta sitra voisi toimia tämän laajan tiekartan joka valmisteltaisiin kansalaisyhteiskunnankin yritysten ja kuntien kotitalouksien ja hallinnon kesken

tavallaan jalustana ja ja edesauttaisi sen työn tekemistä minusta se olisi tosi hieno asia jos me löytäisimme tällaisen ja hallitus itse asiassa ottaisi tällaisen tavoitteen kiertotalouden visio tiekartta suomelle lopuksi haluaisin viitata vain siihen mitä edustaja viitanen puhui tästä taseesta minusta on hyvä että puheenjohtajakin lähti siitä että että keskustellaan tästäkin kiihkottomasti myös siitä näkökulmasta onko mahdollista näistä taseista jonkin verran irrottaa muihin yhteiskunnan tarpeisiin vaarantamatta sitran varsinaista työtä ja tulevaisuutta minä luulen että silloin me pääsisimme tässäkin asiassa

arvoisa rouva puhemies sitran toimintakertomus on laadittu mielestäni hyvin mielenkiintoisella tavalla ja tätä tätä on on mukava lukea ajattelen että sitran merkittävin palvelu suomalaiselle yhteiskunnalle on se jos pystyy luomaan sellaisia malleja joilla yhteiskuntaa pystytään uudistamaan ja ja saamaan aikaan ja tukemaan erityisesti välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia itse kiinnitin huomiota tässä nyt niihin hankkeisiin ja malleihin jotka tukevat sosiaali ja terveyspalvelu uudistusta erityisen kiinnostava on se kokeilu ja hanke jolla

digitaalinen omahoito on on koottu virtuaaliklinikkakonseptiksi tätähän on testattu hämeenlinnassa vuoden verran ja tämä konsepti on laajentunut jo useammalle paikkakunnalle näen että tässä on erittäin paljon mahdollisuuksia vielä vielä jatkossa kehittää toinen johon itse olen myös henkilökohtaisesti tutustunut on on malli joka on tuotu ulkomailta ja tässähän sitra on on kunnostautunut että viime vuosien aikana on etsitty

käynnistetty nimenomaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on hyvin mielenkiintoinen

sitran toiminta kaikkinensa kyllä hyvin voimakkaasti tätä yhteiskuntaa kehittävää toki jokaista hanketta ja jokaista projektia on tarkasteltava aikaansaannosten pohjalta kuten kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa mutta näen kyllä niin että täälläkin on viitattu äsken puhuttiin sosiaali ja terveydenhoidosta edustaja ihalainen puhui kiertotaloudesta ovat juuri niitä keskeisiä sektoreita joihin suomalaisessa yhteiskunnassa uusia ajatuksia tarvitaan ja joita voidaan sitten esimerkiksi kiertotalouden puolella hyödyntää myöskin kansainvälisen tason viennissä ja muussa näen että nämä ovat sellaisia asioita joihin tässä yhteiskunnassa on viisasta panostaa ja siinä mielessä minun on kyllä mahdoton ymmärtää tätä sosialidemokraattien ideaa sammon ryöstöstä ryöstöstä että tämä sitran tase lähdetään putsamaan putsamaan pois ainakin olisi hyvä tietää mikä on se järkevämpi käyttö käytetään jos halutaan täältä sitrasta rahoja rahoja muualle ottaa näkisin kyllä niin että tällä hetkellä hetkellä sitra toimii varsin hyvin ja ja tehokkaasti ja tuo juuri sellaisia innovaatioita tähän yhteiskuntaan mitä me tässä tilanteessa tarvitsemme

rouva puhemies sen verran ehkä vielä tähän edustaja satosen puheenvuoroon että me nimenomaan olemme katsoneet näillä esityksillämme tulevaisuuteen sillä tavalla näiden hankkeiden yhteydessä voitaisiin tällä taseet töihin ajattelulla edistää muun muassa lapsille ja ja nuorille kirjastoja kouluja päiväkoteja ekologisin perustein digitaalisuutta digitaalisuutta edistäen ja niin että sitra itsekin voisi olla mukana tässä suunnittelu ja ja kehittämistyössä minusta se on sellainen tulevaisuusajatus ja minä toivon siinä suhteessa kuitenkin tämän keskustelun pohjalta avarakatseisuutta tässä tulevassa valiokuntakäsittelyssä että voitaisiin purkaa tätä kokonaisuutta käydä ehkä sitä historiaa läpi miten tämä peruspääoma on muodostunut ja ja sitä mitä olisi tehtävissä tämänkaltaisten seikkojen edistämiseksi kun sitran arvokkaaseen työhön kuitenkin ihan oikein liitetään aina tätä tulevaisuusajattelua niin mielestäni tässäkin vaiheessa voisi olla kaiken kaikkiaan sen paikka sillä tavalla myös yhdyn edustaja ihalaisen näkemyksiin siinä että tällaiset tietynlaiset megatrendien tunnistamiset tunnistamiset ja ja esimerkiksi tämä kiertotalouden kiertotalouden tiekartta tämänkaltaiset ovat myös niitä tulevaisuustehtäviä ja sitten voi olla että jotkut sellaiset asiat kuten vähän ehkä päivänpoliittisemmat kysymykset voisivat tässä tehtävänkuvassa olla hieman

arvoisa rouva puhemies kansanedustajien eläkelakia muutettiin ensimmäinen kolmatta kaksituhattayksitoista lukien siten että ennen varsinaista vanhuuseläkeikää maksettavan sopeutumiseläkkeen sijaan maksetaan kansanedustajille sopeutumisrahaa

on alkanut ensimmäinen kolmatta kaksituhattayksitoista jälkeen sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen kestosta riippuen vähintään yhden ja enintään kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä sopeutumisrahan maksamiseen vaikuttavat saajan ansio ja pääomatulot ennen vuotta kaksituhattayksitoista kansanedustajana ollut voi saada sopeutumiseläkettä edelleen jos hän ei työllisty tai halua työllistyä työmarkkinoilla sopeutumiseläkettä voi saada jopa kymmeniä vuosia ennen varsinaista vanhuuseläkeikää ehtona on kuitenkin että henkilö on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan käytännössä kaksi vaalikautta sopeutumiseläkettä maksetaan myös palkan lisäksi siltä osin kuin eläke ei yhdessä ansiotulojen kanssa ylitä sopeutumiseläkkeen enimmäismäärää entinen kansanedustaja voi siis työskennellä kaupan kassalla viiden tunnin työpäiviä neljäntuhannen euron kuukausipalkalla kun viereinen kassatyöntekijä tienaa samalla työmäärällä samasta työstä alle tuhatviisisataa euroa sopeutumiseläkettä nostavien entisien kansanedustajien joukossa on heitä jotka ovat perustaneet osakeyhtiön ja tekevät töitä yrityksensä nimissä sillä pääomatulot eivät vaikuta sopeutumiseläkkeeseen laisinkaan tämä porsaanreikä tukittiin uusilta kansanedustajilta lakimuutoksella mutta entiset kansanedustajat joita tämä lakimuutos ei koske voivat saada esimerkiksi jopa neljätuhatta euroa kuukausittaista sopeutumiseläkettä ja samaan aikaan nostaa pääomatuloja jopa satojen tuhansien eurojen edestä ensinnäkin tämä on todella väärin tavallisia kansalaisia kohtaan mutta väärin on myös se että tämä vääristää kilpailua kun ex kansanedustajien yritystoimintaa tuetaan sopeuttamiseläkkeen muodossa sopeuttamiseläke toimii starttirahana ja samalla yrittäjän lisätulona vaikka pyörittäisi yritystoimintaa alle omakustannushinnan vääristäen kilpailua tätä ei voi pitää kohtuullisena sopeutumiseläke on tarkoitettu väliaikaiseksi tulonlähteeksi entisille kansanedustajille jotka eivät työllisty työmarkkinoilla edustajakautensa jälkeen ei pysyväksi lisäansioksi veronmaksajien kustannuksella vuosikymmenien ajaksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta voimaan tuleva eläkeuudistus pidentää kansalaistemme työuria eläkkeen alaikäraja nousee vuodesta kaksituhattakahdeksantoista alkaen kuudestakymmenestäkolmesta vuodesta asteittain kuuteenkymmeneenviiteen ikävuoteen ennen vuotta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi syntyneillä raskas ja pitkä työura voi kuitenkin antaa mahdollisuuden hakeutua eläkkeelle jo kuusikymmentäkolme vuotiaana vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen jolloin eläkkeelle päästään entistä entistä ikääntyneempinä kansalta vaaditaan entistä pidempiä työuria kun taas nuorin sopeutumiseläkettä nauttiva ex kansanedustaja on tällä hetkellä hieman yli neljäkymmentä vuotias tämä ei ole johdonmukaista yhteiskunnan muuhun eläkepolitiikkaan nähden eikä myöskään kannusta työnteon jatkamiseen edustajantoimen jälkeen velkatroikka suomi siinä mukana vaati ja vaatii edelleen kreikkaa laittamaan talouttaan kuntoon esimerkiksi leikkaamalla kreikkalaisten eläkkeitä kuitenkin samaan aikaan meidän omaa laittamassa kuntoon tähän outoon ja epäoikeudenmukaiseen vanhojen kansanedustajien eläke etuuteen ei haluta koskea kreikkalaisten neljäntoista kuukauden vuosittaista eläkettä leikattiin roimasti mutta kansanedustajien vuosikymmenten ylimääräistä sopeuttamiseläkettä tietyt tahot pitävät oikeutettuna kysyn onko reilua valtiovarainministerimme ollessaan pääministerinä reilu vuosi sitten kirjoitti blogiinsa seuraavanlaisesti on hyvä mieltää että tasapainotukset koskevat kaikkia suomalaisia ne on tehtävä reilusti kaikki joutuvat luopumaan jostakin on reilua

että esimerkkiä luopumisesta näyttävät he joille kohtuuttomia etuuksia on vuosien saatossa jaettu arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaviisitoista aikana kansanedustajien sopeutumiseläkkeitä on maksettu kaksi pilkku kaksi miljoonaa euroa viime vuonna sopeutumiseläkettä maksettiin kahdeksallekymmenellekolmelle henkilölle koko kansanedustajien eläkemeno vuodelta kaksituhattaviisitoista on kolmetoista pilkku neljä miljoonaa euroa tämä luku pitää sisällään kansanedustajien eläkemenon kokonaisuudessaan eli vanhuus perhe ja työkyvyttömyyseläkkeet sekä sopeuttamiseläkkeet arvoisa puhemies lakialoitteessa esitetään että ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista lähtien kansanedustajien sopeutumiseläke lakkautetaan ja laki muutetaan koskee sama kuin ensimmäinen kolmatta kaksituhattayksitoista jälkeen aloittaneita kansanedustajia

puhemies kuten edustaja lehto totesi sopeutumiseläkkeeseen eivät vaikuta pääomatulot esimerkiksi mtv kolmen uutisissa kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista kaksituhattaviisitoista entinen ministeri suvi linden toteaa saavansa vuoden kaksituhattaneljätoista tiedoilla vuodessa seitsemänkymmentätuhatta euroa ansiotuloina ja kaksitoistatuhatta euroa pääomatuloina linden sanoi tuolloin että hänellä ei ole palkkatuloja joten sopeutumiseläke oli varsin tuntuva eivätkä pääomatulot pääomatulot toisin sanoen leikanneet sitä jos olisin palkkatöissä niin laskisi automaattisesti linden totesi mtvlle herää kysymys arvoisa puhemies että mikä motivaatio kenelläkään on ottaa töitä vastaan jos saa ilmankin seitsemänkymmentätuhatta euroa vuodessa ja vielä kaksitoistatuhatta euroa pääomatuloina päälle sokea reettakin näkee että sopeutumiseläkkeen kohdalla ei toteudu oikeus eikä kohtuus ihmisiä käytännössä sopeutetaan uuninpankolle ei anneta motivaatiota ottaa työtä vastaan kiitän edustaja lehtoa tästä lakialoitteesta ja siitä keskustelusta jota se toivottavasti herättää ei ole oikein että joku saa sellaisia etuja mitkä eivät todellakaan ole oikeus ja kohtuus ja muulle kansalle sanotaan että teiltä pitää leikata kaikkien toistan kaikkien täytyy osallistua niihin taloustalkoisiin mitä tämä hallitus sinänsä aivan oikeutetusti on esittänyt

rohkenen olettaa että kansanedustajien sopeutumiseläke on kansan moraalikäsityksen vastainen järjestelmä siinä ei oteta huomioon muun muassa pääomatuloja ja ehtona on vain kahden vaalikauden mittainen kansanedustajan ura monet sopeutumiseläkkeen saajat ovat lisäksi työkykyisiä ja työikäisiä sopeutumiseläkkeestä on myös tullut vakiintunut lisätulonlähde monille ex kansanedustajille kuten lakialoitteessa todetaan sopeutumiseläke on tarkoitettu väliaikaiseksi tulonlähteeksi ex kansanedustajille jotka eivät työllisty työmarkkinoilla edustajakautensa jälkeen ei pysyväksi lisäansioksi ole oikein että pienituloisten työntekijöiden ja eläkeläisten toimeentulosta tingitään ja samanaikaisesti ex kansanedustajille maksetaan suhteellisen muhkeaa sopeuttamiseläkettä jo kymmeniä vuosia ennen varsinaista eläkeikää arvoisa puhemies nykyisiin kansanedustajiin sovellettava sopeutumisraha on huomattavasti parempi ja oikeudenmukaisempi järjestelmä sopeutumiseläkettä nauttivien ex edustajien tulisikin siirtyä sopeutumisrahan piiriin tämä lisäisi kansalaisten luottamusta koko kansanedustuslaitokseen kannatan lämpimästi edustaja lehdon lakialoitetta kansanedustajan eläkkeen ja sopeutumisrahan muuttamiseksi
arvoisa rouva puhemies pienenä huomiona tästä edustaja lehdon lakialoitteesta kun tässä todetaan sopeutumisrahaa koskevia säännöksiä sovelletaan uusiin ensimmäisen kauden kansanedustajiin joiden edustajantoimi on alkanut ensimmäinen kolmatta kaksituhattayksitoista jälkeen niin tämä kyllä koskee tosiaan myös meitä toisen kauden kansanedustajia jotka ovat aloittaneet vuoden kaksituhattayksitoista vaalien jälkeen

meitähän koskee tämä

sopeutumisrahalainsäädäntö joka tarjoaa sitten esimerkiksi yhden kauden tai kolme vuotta kansanedustajana työskennelleelle ja sitten pois jäävälle tai tippuvalle edustajalle noin tuhannenseitsemänsadan euron bruttotulon vuoden ajan eli varsin maltillinen maltillinen työttömyysturva on on meillä uusilla kansanedustajilla mutta sen sijaan tilanne on todella se että tuo eduskunta joka toimi ennen viime vaalikautta ja ne kansanedustajat jotka silloin toimivat järjestivät asian että leikattiin näiltä uusilta edustajilta mutta jätettiin sitten itsellä se etuus koskematta se kyllä oli aika ruman ruman näköistä siinä mielessä että mielestäni kyllä olisi kannattanut tehdä se laki niin että olisi sitten myös itseltä leikattu se etuus se olisi ollut ryhdikästä ja tasapuolista kaikille ja tasapuolista tietenkin suhteessa

takautuvasti puuttua etuuksiin mutta mutta se olisi voitu tehdä asiaa ei käytetty edes perustuslakivaliokunnassa arvoisa
arvoisa puhemies edustaja lehdon ja muiden laatima lakialoite koskee tosiaan kansanedustajien saamaa sopeutumiseläkettä kuten täällä on todettu ennen vuotta kaksituhattayksitoista kansanedustajiksi tulleet ja vähintään seitsemän vuotta edustajantoimea hoitaneet henkilöt voivat saada kansanedustajauran päättymisen jälkeen tätä sopeutumiseläkettä jopa vuosikymmenien ajan eläköitymiseensäkin asti tätä sopeutumiseläkettä eivät myöskään alenna henkilön saamat pääomatulot mainitun kaltainen sopeutumiseläke näyttäytyy kieltämättä varsin erikoisena tänä aikana jolloin kansalaisten eläkeikää nostetaan ja etuuksiakin pakon edessä joudutaan leikkaamaan ja kuten edustaja lehdon lakialoitteessa todetaan on sopeutumiseläkkeen alkuperäinen tarkoitus ollut toimia väliaikaisena tulonlähteenä eduskunnasta putoavalle henkilölle ennen uuden työpaikan löytämistä mutta nyt se kuitenkin näyttää pikemminkin toimivan lähinnä esteenä työllistymiselle koska sopeutumiseläkkeen taso on lähellä suomalaisten keskipalkkaa ja selvästi yli mediaanitulon tähänhän myös edustaja elo äsken värikkäin sanakääntein viittasi että se lähinnä kannustaa jäämään uuninpankolle lepäilemään lakia on tosiaan aiemmin korjattu jo siten että ensimmäisen kerran vuoden kaksituhattayksitoista vaaleissa tai niiden jälkeen valittu kansanedustaja ei ole eduskuntatyönsä päättymisen jälkeen enää oikeutettu tähän sopeutumiseläkkeeseen vaan ainoastaan ajallisesti varsin rajattuun ja matalatasoiseen sopeutumisrahaan tämä matala sopeutumisraha vastaa olennaisilta osiltaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tarkoitusta ja siihen vaikuttavat myös ansio ja pääomatulot arvoisa puhemies kannatan edustaja lehdon tekemää lakialoitetta olen itsekin sen allekirjoittanut ja toivon koko eduskunnan suhtautuvan siihen hyvin vakavasti näinä taloudellisesti vaikeina aikoina ja näyttävän esimerkkiä kansalaisille
arvoisa

rouva puhemies haluan vielä muistuttaa siitä keskustelusta jota on tämän vaalikauden aikana käyty paljon eli niin sanotusta hyväntekeväisyydestä on esitetty erilaisia vetoomuksia että kansanedustajien pitää näyttää esimerkkiä ja nyt on kyllä pakko nostaa kissa pöydälle että nämä tällaiset vetoomukset olisivat paljon uskottavampia sen jälkeen mikäli tämä sali kykenisi tekemään päätöksen kansanedustajan sopeutumiseläkejärjestelmän lakkauttamisesta ja kaikki ex kansanedustajat ja kaikki nykyisetkin kansanedustajat tämän sopeutumisrahalainsäädännön piiriin se on todellakin näin että tämä on se suurin epäkohta mikä meillä on koko eläkejärjestelmässä ja ylipäätään siinä miten miten esimerkiksi tämä sali toimii tässä suhteessa toivon että seuraavat vetoomukset mitä esitetään kansanedustajien toimesta ja näin poispäin koskisivat tätä järjestelmää eli käynnistetään lainsäädäntömuutos tämän osalta siinä sitten nähdään kenellä on sitä kanttia ja kykyä asettua toisten asemaan itse tosiaan tein tällaisen samansisältöisen lakialoitteen kuin edustaja lehto viime vaalikaudella silloin asia ei edennyt mutta kun nyt uudistetaan tämä sama lakialoite niin toivottavasti tällä kertaa tähän tartutaan sillä ajat ovat entistä niukemmat

pidän edustaja lehdon tekemää lakiesitystä kannatettavana ja etenkin kun viime päivinä on ollut hyvinkin paljon yleisökeskustelua tämän asian tiimoilta ja siellä on kovastikin kritisoitu sitä että hyväpalkkaiset kansanedustajat jäävät sitten vuosikausiksi oikeastaan yhtä hyvälle eläkkeelle kyllä ymmärrän täysin kansan närkästymisen tästä näkökulmasta ja toivon että eduskunnassa nyt käytäisiin uudelleen keskustelu tästä miten tätä eläkejärjestelmää jatketaan

lähetekeskusteluun osallistuneita hyvistä puheenvuoroista ja kun katsotaan keitä täällä on ollut puhumassa ja istumassa niin voidaan jälleen todeta että perussuomalaiset puolustavat oikeudenmukaisuutta täytyy muistuttaa kaikkia että me olemme kansan edustajia emme kansanedustajien edustajia toivonkin että tämä lakialoite etenee ja laki astuisi voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista

arvoisa rouva puhemies lakialoitteeni laiksi omakoti ja pientalojen kuntotarkastajien ammattipätevyydestä muuten on on ollut täällä eduskunnassa

tarkastusvaliokunnan käsittelyssä jo vuonna kaksituhattakolmetoista mutta mutta se kaatui sitten perustuslaillisiin ongelmiin ja minä olen yrittänyt tässä lakialoitteessani siitä poistaa juuri juuri näitä epäkohtia omakotitalon asuinkiinteistön kuntotarkastuksilla pyritään kiinnittämään pientalojen omistajien ja erityisesti kiinteistön kauppatilanteessa myyjinä ja ostajina olevien yksityishenkilöiden huomiota kaupan kohteena olevan rakennuksen kuntoon kuntotarkastus parantaa mahdollisuuksia rakennuksen asianmukaiseen kunnossapitoon elinkaariajattelun mukaisesti ja kiinteistökaupan tekoon siten että kaupan molemmilla osapuolilla on oikeat ja riittävät tiedot kaupan kohteen kunnosta

eli molemminpuolinen hyöty tarkoituksena on että kuntotarkastusraporttien luettavuus ja informatiivisuus paranevat kiinteistökaupan tekijöiden tiedostaessa kiinteistön kunnon aiempaa paremmin kiinteistökauppariidat vähenevät rakennuksen kunnon ja mahdollisten vaurioiden huolellinen selvittäminen ennen kauppaa vähentää altistumista mahdollisille mikrobivaurioille ja niistä aiheutuville terveyshaitoille tämä säästää terveydenhuoltomenoja ja vähentää sairauspoissaoloja tarkastusvaliokunnan mietinnössä kaksituhattakolmetoista josta jo mainitsin todetaan että merkittävien kosteus ja homevaurioiden terveyshaittavaikutukset olivat jo silloin kaksituhattakolmetoista hometutkimuksen mukaan neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa nämä hometalothan kun aikaa menee eteenpäin mikäli tavoite asunto ja kiinteistökauppaan liittyvien riitojen vähentämisestä toteutuu tämä säästää oikeuslaitoksen ja kuluttajaviranomaisten resursseja jotta voisi jatkossa suorittaa kuntotarkastuksia nykyisten kuntotarkastajien tulisi hankkia uusi pätevyys uudenlaisen pätevyyden ja auktorisoinnin omaavista kuntotarkastajista voi ainakin aluksi olla pulaa ennen kuin tarvittavaa koulutusta ja sen jälkeen auktorisoituja tarkastajia on riittävästi järjestelmässä voi olla siirtymäaika joka helpottaa tarkastajien kouluttautumista uudenlaisen kuntotarkastuksen tekemisestä koulutusta eri puolilla maata tämä edellyttää että koulutusta järjestävät tahot lähtevät mukaan hankkeeseen ja saatavilla on riittävästi päteviä kouluttajia ja kohtuuhintaista koulutusta kuntotarkastajien koulutuksen maksavat siihen osallistuvat kuntotarkastajat itse nykyistä perusteellisempi kuntotarkastus nostaa todennäköisesti kuntotarkastuksen hintaa ainakin jonkun verran kustannuksia tulee kuitenkin verrata kiinteistön hintaan tai kiinteistöstä riitelemisen hintaan suhteessa niihin kuntotarkastuksen hinta ei missään tapauksessa ole liiallinen kuntotarkastus edistää kiinteistön omistajan myyjän ja ostajan tietoa rakennuksen kunnosta se antaa välineen kiinteistön suunnitelmalliseen kunnossapitoon ja korjaamiseen ja sitä kautta vähentää rakennusten korjausvelkaa ajoissa korjaaminen vähentää korjauskustannuksia kiinteistön kunnon selvittäminen perusteellisesti raportointi selkeästi ja kiinteistön kunnon sisäistäminen ennen kauppaa kaupan jälkeisiä riidan aiheita ja vähentävät kiinteistökauppariitoja jos riitoja ennaltaehkäistään asuntokaupan osapuolet säästävät oikeudenkäyntikuluja jopa kymmeniätuhansia euroja riitaa kohden rakennuksen kunnon ja mahdollisten vaurioiden vaurioiden huolellinen selvittäminen ennen kauppaa vähentää altistumista mahdollisille mikrobivaurioille ja niistä aiheutuville terveyshaitoille kosteus ja mikrobivaurioiden ja niihin liittyvien erilaisten ongelmien ennaltaehkäiseminen vaatii asennemuutosta sekä tietoa kiinteistöjen kunnossapidosta kiinteistöjen kunnon tiedostamisella ja suunnitelmallisella kunnossapidolla on mahdollista saada aikaan sisäilmastoltaan sisäilmastoltaan hyviä rakennuksia kun sisäilmastosta ei aiheudu riskejä ihmisen terveydelle sairastavuus vähenee arvioidaan että kuntotarkastuksia tullaan tekemään noin kymmenentuhatta kappaletta vuosittain kuntotarkastusten tekeminen saa aikaan noin sadankahdenkymmenen henkilötyövuoden työllisyysvaikutuksen asuntokaupan pätevöityneitä kuntotarkastajia on ollut elokuussa kaksituhattakaksitoista noin kaksisataa kappaletta arvoisa rouva puhemies toivon valiokunnalta myönteistä suhtautumista lakialoitteeseen

puhemies edustaja oinosen lakialoite omakoti ja pientalojen kuntotarkastajien pätevyydestä on todella kannatettava päämääränä aloitteessa on että kuntotarkastusraporttien luotettavuus mattimeikäläisille paranee mistä hyötyvät niin asunnon myyjä kuin ostajakin aloitteen hyödyt ovat selkeät kosteus ja ja homevaurioiden aiheuttamat terveyshaitat vähenevät ja kiinteistökaupoista nostettujen oikeusjuttujen määrä vähenee näin myös yhteiskunnan varoja säästyy miljoonien edestä lisäksi kiinteistökauppa saattaisi vilkastua kun myyjän ja ostajan välinen luottamus vahvistuisi selkokielisten kuntoraporttien myötä lakialoitteen vaikutukset on hyvin punnittu eikä kiinteistökauppa tule pitkällä tähtäimellä aloitteesta kärsimään myös siirtymäaika kuntotarkastajien kouluttamisessa helpottaisi uudenlaisen koulutuksen järjestämistä homeongelmia on valitettavasti myös monissa päiväkodeissa kouluissa työpaikoilla tänä päivänä edustaja oinosen lakialoite on kuitenkin yksi askel homeongelmien vähentämiseen kannatan sitä

arvoisa rouva puhemies maankäyttö ja rakennuslain sadannenyhdeksännen pykälän mukaan rakennushankkeisiin ryhtyvän on huolehdittava siitä että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti

ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen oleellinen muutos tapahtui kun rakennuslaki tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun vaihteessa muuttui maankäyttö ja pykälä muuttui lähes täydellisesti vanhan lain perusteella valvontaviranomaisilla suunnittelijoilla ja vastaavalla työnjohtajalla oli vastuuta huomattavasti enemmän kuin nyt ja laiminlyönnistä seurasi sanktioita nykyisen lain perusteella vastuu on pääasiassa rakennushankkeeseen ryhtyvällä oli kokemusta rakentamisesta tai ei kuten alussa lukemani lakiteksti kertoi

käsittääkseni moni home ja kosteusongelma liittyy nimenomaan huonoon rakennusvalvontaan esimerkkejä huonon rakennusvalvonnan seurauksista on paljon pahinta on ettei kukaan ole vastuussa virheistä ja tästä seuraa että esitetylle pätevälle kuntotarkastajalle on tilausta tarkoituksenahan tarkoituksenahan on parantaa mahdollisuuksia rakennuksen asianmukaiseen kunnossapitoon elinkaariajattelun mukaisesti ja kiinteistökaupan tekoon siten että kaupan molemmilla osapuolilla on oikeat riittävät tiedot kaupan kohteen kunnosta kuten aloitteessakin todetaan eli tämä lakialoite on hyvinkin kannatettava

arvoisa puhemies edustaja oinosen lakialoitteen tavoite on tärkeä ja ajankohtainen ja juuri tähän samaan ongelmaan myös tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomioita tässä perusteellisessa selvityksessä jossa erityisesti

kosteus ja homevaurioiden aiheuttamat haitat ja ja niitten mahdollinen ehkäisy on on käsitelty tarkastusvaliokuntahan todellakin totesi että pelkästään näiden kosteus ja homevaurioiden terveyshaittavaikutukset ovat neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron suuruiset vuotta kohti puhumattakaan tietysti sitten niistä muista ongelmista ja kustannuksista joita joita tämän ongelman myötä tulee tämä lakialoite kuntotarkastajien pätevyydestä on kyllä mielestäni sellainen joka on syytä valiokunnassa ottaa vakavasti ja myös tarkastusvaliokunnan mietinnön huomiot todellakin ovat samansuuntaiset toki täytyy se huomata että tämä lakialoite käytännössä tarkoittaisi rakennusalalla sääntelyn lisäämistä ja nyt kun eletään tätä normien purun aikakautta niin voi olla että hallituksen sisältäkään ei ehkä tälle ihan varauksetonta kannatusta tulisi mutta mielestäni sääntelyä tulee olla siellä missä sitä tarvitaan kaikkea normitusta tulekaan purkaa sen vuoksi toivon että tähänkin ongelmaan vakavalla mielellä paneudutaan tämän lakialoitteen

rouva puhemies kun kuntotarkastaja suorittaa tarkastuksen niin häneltä odotetaan että hän ilmoittaa vaaran paikat selkeästi eikä toimi kenenkään pillin mukaan eli ei rakennuksen myyjän mukaan mitäänsanomattomat kuntotarkastusraportit ovat se suuri ongelma jos kuntotarkastajan raportissa lukee esimerkiksi että talo on ikäisekseen hyvässä kunnossa niin ei tällainen tieto avaudu kenellekään rakennusvirheet pitäisi selittää kuntotarkastusraportissa niistä kirjoitetaan usein epämääräisesti ja tätä minä tarkoitan tällä koulutuksella maallikko ei välttämättä ymmärrä mitä tarkoittaa esimerkiksi riskirakenne ja mitä vastuita siihen liittyy kuntotarkastajan pitää pystyä kertomaan ostajalle ja myyjälle selkeästi mitä tarkastuksessa ilmeni näin he voivat sopia kuka korjaa mitäkin tällä hetkellä aivan liian paljon käydään oikeustaisteluita siitä kun kuntotarkastaja on ilmoittanut hyvinkin epämääräisesti vian kohteen

arvoisa puhemies tämä edustaja oinosen laatima lakialoite paneutuu asuntojen kuntotarkastuksia tekevien henkilöiden pätevyysvaatimuksiin nykyäänhän kuntotarkastajien koulutus ja osaaminen vaihtelevat valitettavasti varsin paljon ja ikävä kyllä tämä näkyy myös kuntotarkastusten laadussa erityisesti kauppatilanteessa heikosti tehty kuntotarkastus voi johtaa siihen ettei ostaja havaitse eikä koskaan saa tietää ostamaansa kohteeseen mahdollisesti liittyvistä puutteista toki myös myyjät ovat usein tietämättömiä rakennukseen liittyvistä ongelmista eivät tietenkään aina mutta monesti näin käy tämä edustaja oinosen tekemä lakialoite lisäisi toteutuessaan kiinteistö ja asuntokauppoihin liittyvää luottamusta ja siten ajan mittaan todennäköisesti myös asuntokauppojen lukumäärää samalla vähenisivät mikrobi ja homeongelmista johtuvat terveyshaitat sekä asuntokauppoihin liittyvät riidat

myös kiinteistöjen ylläpitosuunnitelmia olisi helpompi laatia ja toteuttaa ja nämä kaikki seikat vähentäisivät selvästi eri tahojen kustannuksia siten tämä edustaja oinosen tekemä lakialoite onkin erittäin kannatettava

arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa esitetään että lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta lisätään vaalikohtainen maksettua mainontaa koskeva

asettaman erillisen parlamentaarisen vaali ja puoluerahoituskomitean ehdotukseen tuossa komiteanmietinnössä vuodelta kaksituhattayhdeksän esitettiin että lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta lisättäisiin vaalikohtainen maksettua mainontaa koskeva kampanjakatto joka olisi juuri nuo luettelemani summat eli kunnallisvaaleissa kymmenentuhatta euroa eduskuntavaaleissa viisikymmentätuhatta euroa ja europarlamenttivaaleissa kahdeksankymmentätuhatta euroa

ei ole toteutunut sillä ehdokkaiden toteutuneet kampanjakulut ovat jatkaneet kasvuaan viime vaaleissa valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessa kaksituhattaviisitoista vaalirahoituksen valvonnasta siis vuoden kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleissa todetaan että kampanjoiden keskimääräiset kulut kasvoivat viisituhattakaksisataakahdeksankymmentäkolme euroa verrattuna vuoden kaksituhattayksitoista eduskuntavaaleihin ja tuota kasvua oli yhteensä noin miljoonakaksisataatuhatta euroa

eduskunnan on ottanut kantaa kampanjakulujen kasvuun aivan hiljattain mietinnössään valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleissa mietinnössä todetaan että tulee kiinnittää huomiota eduskuntavaalien kampanjakulujen kasvuun ja ja valiokunta toteaa mietinnössään että voimassa olevalla lainsäädännöllä ei ole kyetty hillitsemään kampanjakulujen kasvua sen vuoksi arvoisa puhemies olen tämän lakialoitteen tehnyt kampanjakaton asettaminen hillitsisi kampanjakulujen kasvua ja näin parantaisi ehdokkaiden mahdollisuuksia osallistua eri vaaleihin kun tiedossa olisi että kampanjakulut joka tapauksessa pysyisivät kohtuullisina arvoisa

arvoisa rouva puhemies lakialoite on hyvä vaikkakin itse asettaisin näitä kampanjakattoja vieläkin alemmaksi jos ajatellaan että kymmenentuhatta euroa kunnallisvaaleissa ja viisikymmentätuhatta euroa eduskuntavaaleissa niin eivät kaikki siltikään tasavertaisesti pysty moni pienipalkkainen perheellinen ei pysty montaa sataa repimään kunnallisvaaleissakaan ja jos sinä haluat eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi niin pitää päästä kunnallisvaaleissa läpi ja sinä joudut sinne satsaamaan rahaa ja kun sitten seuraavaksi on eduskuntavaalit niin on tuo viisikymmentätuhattakin aika paljon yksiin vaaleihin että oltaisiin kaikki tasavertaisia tätä on varmaan aika vaikea valvoakin sinä et käytä välttämättä rahaa vaan saat tutuilta käyttöön ladonseinän mihinkä saat laittaa esitteitä toiset eivät saa ilmaiseksi tällaisia eli kuinka sinä olet verkostoitunut pystyt sitäkin kautta saamaan lisätukea mikä ei näy ollenkaan tässä vaalirahoituksessa mielestäni pitäisi koskea kyllä ihan kaikkea ei pelkästään mainontaa

puhemies toivoisin että vaalien alla ja ja vaalien välissä mentäisiin enemmän siihen suuntaan että ehdokkaat tekisivät jalkatyötä ja tapaisivat vielä enemmän kansalaisia silmästä silmään vaalikulut ovat menneet jo överiksi kun aletaan puhua eduskuntavaaleissa että laitetaan yli satatuhatta euroa per nuppi niin voidaan todella jo ajatella että tämä on liikaa henkilökohtaisesti ajattelen niin että tällaista ilmaista rahaa ei ole kun otetaan ammattijärjestöiltä tai yrityksiltä vaalikampanjoihin rahaa pitäisi pyrkiä siihen jokainen hoitaa omat vaalirahoituksensa henkilökohtaisesti ja itse omista varoistaan tämä edustaja räsäsen tekemä lakiehdotus on kannatettava koska siinä mennään hyvään suuntaan siinä että vaalirahoituskatto asetettaisiin ja silloin ihmiset ehdokkaat tulisivat enemmän yhtenäisesti samalle viivalle eikä olisi näitä ylilyöntejä näistä mahdottomista kuluista

rouva puhemies itse pitäisin kyllä tätä viidenkymmenentuhannen euron kattoa eduskuntavaaleissa jo aika merkittävänä rajauksena kun esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa suurin kampanja oli lähes satakolmekymmentätuhatta euroa ja ja muitakin varsin suuria kampanjoita

tätä oikeudenmukaisuutta lisättyä se on tietenkin selvää että toki esimerkiksi meillä istuvilla

meistä jotka lähtevät seuraaviin eduskuntavaaleihin ehdolle

tai niillä joilla on muuta medianäkyvyyttä on aina oma etulyöntiasemansa aivan uusiin yrittäjiin verrattuna mutta mielestäni tämä kampanjakatto toisi kuitenkin oikeudenmukaisuutta tilanteeseen sitten vielä täällä kysyttiin ja pohdittiin sitä miten tätä valvottaisiin itse en tätä valvontapuolta pidä ongelmana koska meillä joka tapauksessa on vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuus ja jopa näitä ennakollisiakin ilmoituksia voidaan tehdä eli kyllä ehdokkaat joutuvat aika tarkasti suunnittelemaan ja pohtimaan minkä verran ja millaista rahoitusta ja minkälaista mainontaa minkälaisia kuluja vaalikampanjasta tulee ja myös siitä myöhemmin raportoimaan joten uskon että tämä

arvostettu rouva puhemies edustaja räsäsen lakialoite on sinänsä symbolisesti varmaan ihan hieno asia mutta nyt perustelen asian minkä takia tässä nyt ei ole välttämättä tarvetta tähän suuntaan edetä eduskunnassa ensinnäkään ei se nyt ole yksi yhteen kuinka paljon käyttää rahaa että tulee valituksi eduskuntaan esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa jäi ulkopuolelle useita ehdokkaita jotka käyttivät sen yli viisikymmentätuhatta euroa tai jopa satatuhatta euroa ja enemmänkin rahaa eivätkä päässeet lähellekään eduskuntaa eduskuntavaaleissa tippuu myös kansanedustajia jotka käyttävät yli viisikymmentätuhatta euroa eivätkä silti pääse läpi elikkä tällä haluan sanoa sen että jos äänestäjän silmissä ehdokkaalla ei ole sanomaa ja jotain missiota mitä hän ajaa tai uskottavuutta niin ei sitä yksin rahalla osteta toisekseen se heikkous tällaisessa lainsäädännössä olisi se että jos joku haluaa omalla rahalla pyrkiä niin miksei sitä hänelle suotaisi jos hän haluaa siihen laittaa rahaa nimenomaan puhun nyt omasta rahasta en lahjoituksena saadusta tai jostain ammattijärjestön saamasta rahasta niin sen soisin hänelle täytyy muistaa myös se että eduskuntavaaleissa ja muissakin vaaleissa hyvin vahvoilla ovat ne ehdokkaat jotka ovat jonkunnäköisen tempun tehneet julkisuudessa aikaisemmin tai jonkun urheilusuorituksen heillä on sitten valtava ylilyöntiasema muihin ehdokkaisiin nähden jos

eduskuntavaaleissa ehdokkaina julkaisisivat ne rahoituslähteensä vaikka eivät tulisi valituiksi me tiedämme että esimerkiksi kuntavaaleissa on hyvin paljon luottamuspaikkoja niille henkilöille jotka eivät pääse valtuustoon saakka ja kuitenkaan heidän ei tarvitse kertoa lainkaan mistä he saavat rahansa ei siitäkään huolimatta vaikka pääsisivät puheenjohtajaksi vaikkapa kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja vaikuttamaan keskeisesti yrittäjien intresseihin

ole siihen lähtökohtaisesti samanlaisia taloudellisia varoja kuin monella muulla olisi antaa vaikka verovähennysoikeus tähän kampanjointiin käytettyihin varoihin johonkin määrättyyn summaan saakka silloin sitä omaa rahaa käytettäisiin helpommin eikä ruvettaisi kikkailemaan erilaisten ammattijärjestöjen työajan saamisilla ja joillain muilla panoksilla joita ei ilmoiteta minnekään

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on tullut esiin ihan hyviä ja pohtimisen arvoisia näkökulmia haluan itse vielä lisätä sen että että kampanjakatto kunnallisvaaleissa kohtelisi kyllä jonkin verran eriarvoisesti eri kunnissa olevia ehdokkaita on varmasti aivan eri asia kampanjoida helsingissä kuin vaikkapa lopella kunnallisvaaleissa eri tavalla sitä rahaa rahaa tarvitaan mutta se minkä takia näihin summiin päädyin oli ihan yksinkertaisesti parlamentaarinen vaali ja puoluerahoituskomitea joka päätyi näihin näihin summiin muistutan myös että meillä on mahdollisesti jatkossa tulossa myös maakuntavaalit jotka nekin sitten syövät kampanjakuluja ja ja vaativat rahoitusta mikäli tällainen kampanjakattojärjestelmä perustettaisiin niin mielestäni olisi johdonmukaista ulottaa se myös näihin maakuntavaaleihin presidentinvaaleista haluan vielä todeta että niihin osallistuu huomattavasti vähemmän ehdokkaita ja ne luonteeltaan eroavat hyvin paljon muista vaaleista joten en pidä kampanjakaton asettamista presidentinvaaleihin tarpeellisena